lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään yksi tunti asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies hallituksen esitys neljännen lisätalousarvion täydentämisestä koostuu keskeisesti kahdesta ehdotuksesta joiden antaminen siirtyi täydentävään osaan johtuen esitysten valmisteluaikataulusta se on on muuten hyvä perustelu ensimmäiseksi suojelupoliisille esitetään valtuutta tehdä uudisrakennusta koskeva vuokrasopimus momentille ei tämän johdosta ehdoteta lisärahaa hanke on mukana senaatin investointikehyksessä ja vuokrakustannukset kevään jts päätöksessä vuodesta kaksikymmentäneljä alkaen toiseksi lasti ja matkustaja alusvarustamoille ehdotetaan yhteensä enintään kahdenkymmenenneljän pilkku seitsemän miljoonan euron tukea liikennöintiin koronaviruspandemian aiheuttamassa tilanteessa suomen talouden elinkeinoelämän kuljetusten ja matkustajaliikenteen kannalta on keskeistä turvata riittävän merikuljetuskapasiteetin toimivuus kaikissa olosuhteissa ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin liikenteen markkinaehtoinen toiminta ja elpyminen koronarajoitusten tilanteen salliman asteittaisen poistumisen johdosta
pyydän edustajat pitämään turvaväliä salissa työskennellessänne

kiitoksia valtiovarainministerille tämän lisäosan esittelystä voi sanoa että tässä on todellakin kahdesta tällaisesta toimesta kysymys joitten valmistelu on sitten edellyttänyt tämän lisäajan saamista mutta toiseen näistä nyt kiinnittäisin kyllä huomiota tähän suojelupoliisille ehdotettavaan valtuuteen sitoutua viraston toimitilahankkeeseen sen suhteen onko tämä tällainen niin sanottu koronalisäbudjettiasia alun alkaenkaan elikkä

mahdollisesti jää jää käyttämättä satatuhatta euroa ja että sitä voitaisiin käyttää liikennöinnin tukemiseen niin ilmeisesti on kuitenkin kysymys siitä sadastatuhannesta eurosta joka on tarkoitettu tämän avustuksen toimeenpanon ja valmistelun edellyttämiin selvityskustannuksiin tämä on tässä momentin perusteluissa koko lailla epäselvästi ilmaistu mutta

ainoastaan kolmen kuukauden jaksolle elikkä kyse on todellakin tällaisesta määräaikaisesta tuesta ja sitten todellakin tähän liittyy myöskin tämä valtiontukisäännökseen annettava asetus

jotka hakevat tätä tukea tulee asettaa julkisen palvelun velvoite tai muu liikennöintivelvoite tuetun reitin aluksen tai vuorotiheyden suhteen niin kuin täällä perusteluissa todetaan tätä tullaan sitten jälkikäteen myöskin arvioimaan arvoisa puhemies tässä on tärkeää että meillä pystytään varmistamaan se että meidän varustamot pysyvät pystyssä ja joka on nyt esimerkiksi tavaraliikenteen osalta osoittautunut koronaepidemian kohdalla tarpeelliseksi pystymme huolehtimaan toki tässä olisi toivonut että tässä yhteydessä jo erilaisia työllisyystoimenpiteitä oltaisiin hallituksen puolelta esitelty mutta niin kuin tuossa ministeri totesi kysymys on lisätalousarvion täydentämisestä

arvoisa herra puhemies tämä täydennys on osa hallituksen neljättä lisätalousarviota jota viime viikolla täällä salissa käsittelimme silloin lainasin keskustan kansanedustaja markus lohea joka kuvasi pääministeri marinin vasemmistohallituksen toimintaa tviitillä olo on hieman samanlainen kuin olisin käynyt luottokortilla ostoksilla kaikkea hyvää ja tarpeellista tuli hankittua lasku tulee kuitenkin myöhemmin viisi pilkku viisi miljardia on tämä lisätalousarvio ja tänä vuonna tehdyillä päätöksillä pääministeri marinin hallitus ottaa jo lähes kaksikymmentä miljardia lisää valtionvelkaa ja vuosihan on vasta puolivälissä koko vuoden menoista itse asiassa jo

ilman budjettirajoitetta helposti osoittamaan vaikka tuplasti tai triplasti perusteltuja menokohteita esimerkiksi koulutukseen tutkimukseen sosiaaliturvaan terveyspalveluihin ja infrahankkeisiin rahan jakaminen eri kohteisiin ei sinänsä ole kovin vaikeaa ja vaativaa itse asiassa rahan jakaminen on valtaosan poliitikoista ydinosaamista

mitä tässä ei ole tästä puuttuu arvoisa puhemies edelleen kaikki ne työllisyystoimet joita on peräänkuulutettu odotimme että nytkö tässä täydennyksessä ne työllisyystoimet tähän liitetään ei liitetty ei yhden yhtä työllisyystoimea valtiovarainministeriön ylijohtaja spolanderkin totesi että elvytyksen ja jälleenrakennuksen rinnalla pitää pian päättää toimista joilla vankennetaan julkista taloudenpitoa pidemmällä aikavälillä en tiedä totesiko hän tälläkin kertaa niitä odotellessa olen varma että moni eläkeläinen myös odotti että nyt se vappusatanen tulee tässä täydennyksessä mutta sekin puuttuu tästä esityksestä ei tullut ja pääministerin haastattelutunnilla pääministeri marin totesi että eläkeläisten sadan euron eläkekorotus ei tule tällä kaudella etenemään hän

työeläkkeitä nettomääräisesti sadalla eurolla työeläkemaksuja nostamatta ei tässä puhuttu mitään taloustilanteesta kysyisin valtiovarainministeri vanhaselta onko todella niin että nyt tämä eläkeläisille luvattu sadan euron eläkekorotus on peruttu pääministeri marin totesi että valitettavasti ympäristö on muuttunut niin paljon että en usko että tähän on mahdollisuuksia tällä kaudella palata
arvoisa puhemies minä en nyt ymmärrä tätä että millä tavalla eläkeasiat liittyvät tähän lisätalousarvion lisäykseen

esitettykään tässä vaiheessa ja sitten työllisyyteen liittyen täällähän on on erittäin paljon työllisyystoimia mitkä työllistävät täytyy katsoa näitä väylähankkeita ja sitä mitä kaikkea viedään eteenpäin näillä on työllistävä vaikutus ja elinkeinoelämää elvyttävä vaikutus todellakin siis tämä lisätalousarvio on lisäys tähän neljänteen lisätalousarvioon ja ja täällä on niin kuin on todettu suojelupoliisin puolelle mutta en puutu siihen lähinnä tarkastelen näitä liikennepuolen hankkeita esimerkiksi tampereen raitiotien ykkös ja kakkosvaiheen suunnittelu rakentamisen avustamiseen ollaan osoittamassa se on tervetullutta varmaan edustaja asellkin sen myöntää ja sitten kaiken kaikkiaan näihin mal sopimuksiin joista nyt tällä hetkellä ollaan ollaan neuvottelemassa tai taitaa olla niin että ministeri ministeri harakka käy neuvonpitoa näistä hankkeista sitten liikenne ja ja viestintävirasto osoittaa varoja myös mellunmäki tikkurila aviapolis lentoasema pikaraitiotien suunnitteluun avustuserien yhteismäärä saa olla enintään kuusi pilkku yksi miljoonaa euroa ja siitä tulee sitten olla

prosenttia suunnittelukustannuksia sitten myös väyläverkon kehittämiseen osoitetaan osoitetaan resursseja elikkä rakentamistöitä ei aloiteta ennen kuin rakentamisen kannalta väistämättömät vesiluvat ja venäjän viranomaistoimiluvat ja mahdolliset sopimusmuutokset on käsitelty ja hyväksytty ja tämä liittyy saimaan kanavan hankkeeseen elikkä siellä täytyy olla suunnitelmat ja osapuolten sopimukset selvät ennen kuin tämä lähtee liikkeelle

pilkku kolme miljoonaa lisäystä tämä kaksikymmentäneljä pilkku seitsemän miljoonaa osoitetaan lasti ja matkustaja alusvarustamoille koronaepidemiasta aiheutuvien negatiivisten tilanteitten korjaamiseen arvoisa puheenjohtaja tässä lyhyesti

arvoisa puhemies tässä nyt tehtävässä täydennyksessä tehdään monia tärkeitä päätöksiä nimenomaan suomen kehityksen ja työllisyyden kannalta edustaja piirainen nostikin esiin tämän paketin tärkeät ratikkahankkeet niin tampereelle ja tampereen seudulle

isoista tulevista sitoumuksista maankäytön asumisen ja liikenteen sopimusten yhteydessä nämä hankkeet on nyt tärkeää saada liikkeelle sillä tiedetään että näillä ratikkahankkeilla ja muilla raidehankkeilla on monia positiivisia vaikutuksia jo suunnitteluvaiheessa se väite etteikö tässä tehtäisi työllisyystoimia on yksiselitteisen väärä koska esimerkiksi tampereella on nähty että jo pelkästään tieto ratikkahankkeen olemassaolosta ennen kuin rakentamista edes aloitettiin lisäsi asuntorakentamista lisäsi tampereen vetovoimaa lisäsi työpaikkojen määrää ja lisäsi ihmisten kiinnostusta ja ja intoa muuttaa tampereelle tämä myös auttoi meitä alentamaan asumisen hinnan nousua mikä on tampereella ollut nopeinta koko maassa ja mikä on ollut vakava este sille että seuduilta joilla on vähemmän tyhjiä työpaikkoja päästäisiin muuttamaan tampereelle missä on sitten ollut suhteessa enemmän työpaikkoja ajoittain jopa työvoimapulaa etenkin asiantuntija aloilla siksi nimenomaan tällaisilla kaupunki infraa ja suomea kehittävillä hankkeilla on valtava merkitys työllisyyden kannalta ne sekä itsessään työllistävät ja luovat elinvoimaa myös mahdollistavat sen että yhä useampi ihminen pääsee muuttamaan työpaikkojen perässä tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota nimenomaan siihen että tässä ei nyt puhuta pelkästään tampereen ratikasta vaan myös mahdollisista jatko osista joissa ratikkaa laajennetaan pirkanmaan alueella ja nimenomaan helpotetaan sitä tilannetta että ensinnäkin yhä harvempi tarvitsee joka päivä omaa autoa ja perheessä ei ehkä tarvita enää kahta autoa mutta myös se työmatka sujuu jopa nopeammin kuin omalla autolla

kuinka kauas kotoaan on valmis lähtemään töihin tässä hyvin konkreettisesti laajennetaan sitä aluetta jolta ihminen voi mielekkäästi hakea työpaikkaa ja luottaa siihen että oma arki ei mene siitä sekaisin voi luottaa siihen että on edelleen esimerkiksi taloudellisesti mahdollista asua sitten vaikkapa siellä vähän edullisemman ympäryskunnan alueella ja käydä edelleen töissä siellä keskuskaupungissa missä asuminen on sitten suhteessa valitettavasti hieman kalliimpaa kuten sanottua tämä auttaa myös puuttumaan siihen haasteeseen ettei asuminen olisi siellä maakunnan keskuskaupungissa kalliimpaa eli näillä hankkeilla on nimenomaan merkittäviä vaikutuksia niin suomen päästöihin kuin ihmisten mahdollisuuksiin elää sujuvaa arkea ja sitä kautta siihen työllisyyteen kiitos

arvoisa puhemies tämä lisätalousarvioesitys on paikallaan tässä tilanteessa jossa meillä koronaviruksen vaikutukset vielä vaikuttavat voimakkaasti sekä kansantalouteen että myöskin ihmisten elämään ja siinä suhteessa tämä on erinomaisen paikallaan jäin hieman pohtimaan edustaja heinosen puheenvuoroa siinä suhteessa kun hän totesi olisi työllistäviä vaikutuksia tässähän on runsaasti niitä runsaasti merkittäviä investointeja täällä viitattiin edellisessä puheenvuorossa muun muassa raidehankkeisiin väylähankkeisiin ja voin omasta puolestani puhua vantaan tilanteesta nimenomaan se pikaraitiotie jonka me tulemme rakentamaan mellunmäestä aviapolikseen asti on erinomainen lisäelvyttävä tekijä vantaan taloudelle monella tavalla ja myöskin asujaimistolle me saamme selkärankaa tämän pikaraitiotien kautta nämä ovat erinomaisia investointeja ja on hienoa että tässä tulee valtio vastaan jäin myöskin miettimään sitä kun edustaja heinonen puhui asiasta jota tässä lisätalousarviossa ei ole ja on oikeastaan ymmärrettävää että ei ole nyt me reagoimme koronavirukseen ja eläkkeistä puhuminen juuri tässä yhteydessä ei ehkä ole se kaikkein tarkoituksenmukaisin paikka tätä tätä seikkaa avata mutta edustaja heinosta voin helpottaa siinä mielessä että kun puhumme näistä pienimmistä eläkkeistä niin on aika ymmärrettävää että suoraan takuueläkkeisiin kansaneläkkeisiin tehtävät korotukset valtion budjetista tässä tilanteessa eivät ole mielekkäitä on erinomaista että te siteeraatte hallitusohjelmaa tehän olette vannoutunut hallitusohjelman kannattaja näissä puheenvuoroissa mitä te olette täällä käyttänyt ja on hienoa että te edelleenkin olette vahva kannattaja hallitusohjelman osalta kyllä olette oikeassa että kolmikannassa voidaan hyvin keskustella siitä kuinka pienimpiin eläkkeisiin voitaisiin saada työeläkejärjestelmän sisällä näitä voimavaroja kannattaa muistaa että viime vuosi työeläkejärjestelmän historiassa oli historiallisen rajun nousun vuosi yksitoista pilkku viisi prosenttia reaalituotot kasvoivat

kansantuotteeseen useimmissa maissahan ei ole lakisääteistä rahastointijärjestelmää vaan ne ovat työmarkkinapohjaisia kuten isossa britanniassa tanskassa ja hollannissa tai yksityisiä rahastoja suomessa tämä lakisääteinen eläkerahastointi on kaikkein mittavinta maailmassa ja on ymmärrettävä että niistä koroista on mahdollista neuvotella myöskin pienempiin eläkkeisiin mutta sen aika ei ole edustaja heinonen nyt

arvoisa herra puhemies tänään olemme saaneet lukea valtiovarainministeriön uusimman ennusteen tulevien vuosien taloudesta ja suomen julkisen talouden kehityksestä ja ja kyllähän sitä ennustetta lukiessa käy käy selväksi että että eduskunnalla ja maan hallituksella on on edessään karmea urakka saada tämän maan talous ja julkinen talous kuntoon velkaantuminen pysähtymään ja loppumaan sen jälkeen kun tämä kriisi on ohi mutta herra puhemies on kuitenkin hyvä muistaa se että että suomen julkinen talous oli jo ennen tätä kriisiä haavoittuvainen vastaanottamaan tätä tilannetta ottamaan näin voimakkaasti lisää velkaa tämä suunta oli juuri saatu muutettua edellisen hallituksen jälkeen velkaantumiskehitys kulki oikeaan suuntaan eli velkaantuminen väheni ja työllisyys kasvoi voimakkaasti mutta tämä hallitus teki merkittävän suunnanmuutoksen vuosi sitten hallitusohjelmaneuvotteluissa silloin päätettiin lisätä merkittävästi julkisen talouden menoja todettiin että että tavoitellaan korkeampaa työllisyyttä mutta kaikki keinot ja ja toimet sysättiin kolmikantavalmisteluun josta nyt vuoden jälkeen ei ole kuulunut eikä näkynyt yhtään mitään ei ei yhtään ainutta työllisyystoimea näiden kaikkien uusien menojen rahoittamiseksi tämä on kuitenkin myös

tässä salissa viime viikolla työministeri haataiselta että mikä tämä hallituksen työllisyyspolitiikan tavoitteenasetanta tällä hetkellä on aikaisemmin te siis olette hallituksessa todenneet että te tavoittelette sitä kuusikymmentätuhatta työllistä joista kolmekymmentätuhatta työllistä täytyy olla päätettynä syksyn budjettiriihessä no nyt sitten taas kevään aikana pääministeri marin on viitannut kintaalla tälle tälle koko työllisyystavoitteelle mutta nyt sitten taas tässä lisäbudjettineuvotteluitten jälkeen budjettitiedotteessa todetaan että hallitus asettaa budjettiriihessä uuden korkeamman työllisyystavoitteen no kyllähän te voitte korkeamman työllisyystavoitteen asettaa mutta jos teillä yhden ainoaa keinoa miten te aiotte tämän tämän työllisyystavoitteen toteuttaa niin kyllähän se on pelkkää sanahelinää mutta herra puhemies kysyn nyt valtiovarainministeri vanhaselta kun te varmasti tiedätte mikä tämä tavoitteenasetanta siis on että mitä siis syksyn budjettiriihen päätösten myötä tarkalleen ottaen montako tuhatta montako kymmentä tuhatta työllistä täytyy saada aikaiseksi mikä on se uusi korkeampi työllisyystavoite minkä hallitus tulee asettamaan ja paljonko siis keinoja jää sinne muuhun valmisteluun uskon että tässä salissa aika moni muukin kansanedustaja haluaa nyt kuulla nämä vastaukset

olen hyvin tyytyväinen tässäkin lisätalousarvion täydentämisesityksessä on varsin runsaasti toimia jotka tuovat työllisyyttä ja turvaavat työpaikkoja tietenkään pirkanmaalaisena ja tamperelaisena en voi olla iloitsematta siitä että meidän alueellemme niin täällä jo mainitut raideinvestoinnit niin lähijunan edistäminen kuin ratikat kuin sitten asuntorakentaminenkin saavat enemmän valtion tukea siellähän tuli tampereen seudulle uutta tukea muun muassa asuntojen ihmisten kotien rakentamiseen kun kuuntelin puhemies tätä vähän vähän ikävää kritiikkiä mitä kokoomukselta tulee niin jotenkin melkeinpä toivon että ainakaan siellä pirkanmaalla ei kuultaisi näitä heinosen puheenvuoroja eikä vantaalla sanoo edustaja kiljunen koska siellä voisivat kansalaiset hieman ihmetellä että eikö kokoomus tue näitä alueille tuiki tuiki tärkeitä hankkeita liikenteen suhteen ja asuntorakentamisen suhteen jotka muuten ovat myös niitä työllisyystoimia arvoisa kokoomus täällä on neljä lisätalousarviota joissa jokaisessa on runsaasti työllisyystoimia runsaasti rahaa yritysten tukemiseen yrittäjien toimeentulon tukemiseen työpaikkojen säilyttämiseen konkurssien ehkäisemiseen kriisinhoitoon tässä ja nyt alkaa kuulostaa hivenen enemmän kuin hämmentävältä se että jatkuvasti viikosta toiseen kokoomus täällä toistaa että ei ole työllisyystoimia tässä tehdään valtavasti toimia jotta ihmisten työpaikat säilyisivät

argumentaationnehan tunnetaan teille sana työllisyystoimi on yhtä kuin leikkaustoimi katsoin teidän työllisyystoimianne me kaikki tiedämme että niihin kuuluvat työttömyysturvan leikkaus toimeentulotuen

tulevien eläkkeiden leikkaus työttömiltä on hyvä valtiovarainministeri että näitä työttömyystoimia tai työllisyystoimia kokoomuksesta on kysymys

eli arvoisa kokoomus tavoitteenasetanta teidän osaltanne on mielestäni hieman horjuva viime viikolla

on paljon työllisyystoimia petteri orpo tviittasi että hän ei voi mitenkään hyväksyä tätä vastuutonta rahalinkoa tätä vastuutonta rahalinkoa ei voi petteri orpo hyväksyä ja kun samaan aikaan kokoomus ei nimennyt vaikka kysyimme useasti tämän viiden miljardin lisätalousarvion sisällä yhtäkään toimea jota te ette olisi hyväksyneet ja samaan aikaan edustaja heinonen täällä on heitellyt satoja miljoonia euroja satoja miljoonia euroja lisämenoesityksiä niin kyllä tässä tavoitteenasetanta puhemies on hivenen ollut hukassa

arvoisa puhemies en aio provosoitua edellisestä puheenvuorosta siihen voi sitten ehkä edustaja heinonen vastata omalla ajallansa mutta haluan kuitenkin puhua myös tästä talouspolitiikasta aloitan toki siitä että on ihan hyvä asia että nämä mal sopimukset on saatu aikaan ja ja on ihan varmasti kyllä niin kuin täällä edustaja suomela sanoi että totta kai esimerkiksi tampereen seudulla sillä on merkitystä että raitiotie ja lähijunaliikenne etenevät ja sillä on tietysti myös myös välillisiä välillisiä työllisyysvaikutuksia niin että se on ihan positiivinen juttu mutta ei kai täällä salissa nyt kukaan oikeasti kuvittele että valtiontalouden hoitaminen on niin yksinkertaista että kun velkarahalla toteutetaan julkisia investointeja niin sillä tämä valtio pysyy pystyssä että kun otetaan vain velkaa ja investoidaan sitä julkisiin kohteisiin niin meillä menee hyvin niin maailmassa ei olisi yhtään ainoata maata jolla olisi talousongelmia valitettavasti se ei ole näin yksinkertaista vaan vaan kyse on siitä onko meillä sellainen toimintaympäristö että suomalaiset yritykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa ja juuri sen takia tullaan nyt myös niihin työllistämistoimiin joilla on oikeasti merkitystä kilpailukyvyn kannalta silloin esimerkiksi paikallinen sopiminen on tärkeä asia mutta se ei ole koskaan ollut ajankohtaisempi kuin se on juuri tällä hetkellä koska nyt on sellainen vaihe menossa että maailmantalous tiukkenee entistä vähemmän on tarjolla suomalaisille yrityksille liiketoimintaa maailmalla ja kilpailu on entistä kovempaa no isommat yritykset ovat lähinnä paikallisen sopimisen piirissä työehtosopimusten kautta mutta niiden alihankkijat eivät ole koska ne ovat järjestäytymättömiä yrityksiä usein ja juuri nyt pitäisi rasvata tämä meidän oma kone mahdollisimman tehokkaaseen tehokkaaseen iskuun jotta suomalaiset yritykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa koko alihankintaketju sitä kautta tulee työllisyyttä ja sitä kautta meille tulee kansainvälisen kaupan kautta rahaa meidän omaan talouteen jolla me voimme tätä julkista taloutta täällä parantaa ja valtion velkataakkaa myöskin pitkässä juoksussa keventää jos me nyt ikään kuin nukumme onnemme ohitse tässä niin että ei tehdä mitään

toki myönnän sen että kukaan ei voinut tietää tätä koronaa mutta nyt valitettavasti voidaan sanoa että tässä vaiheessa näyttää siltä että meidän työmarkkinakierros oli liian kallis tähän tilanteeseen nyt on oikeasti vaara että me me menetämme työpaikkoja sen takia että me emme pärjää kilpailussa ja tämä huoli kannattaisi hallituksen ottaa vakavasti

arvoisa herra puhemies ennen tänne täysistuntosaliin tuloa valtiovarainministeri vanhanen kävi opposition kanssa läpi momentin perusteluja ja kiitän häntä hyvästä yhteistyöstä vaikka arvatenkin on kiireisiä aikoja niin silti hän löysi löysi aikaa myös opposition kanssa käytävään vuoropuheluun mitä tulee sitten näihin edustaja piiraisen mainitsemiin työllisyystoimiin joita kuulemma tässäkin esityksessä huomattavasti on niin muistutan että hetemäen exit työryhmä mainitsi että tarvittaisiin itse asiassa kaksisataaneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme loppuun mennessä ja hallitus on itse silti puhunut kuudestakymmenestätuhannesta kaikki ymmärtävät että nämä ovat riittämättömiä mutta yhtä lailla kaikki ymmärtävät ymmärtävät myös työelämäprofessori vihriälän taloustyöryhmän madonluvut siitä että suomi velkaantuu nyt kovemmin kuin yhdeksänkymmentä luvulla ja sen että pelkät työllisyystoimet eivät tällaisenaan tule riittämään mutta kun aiemmassa puheenvuorossa edustaja heinonen otti arvatenkin viitaten pääministeri marinin puheeseen haastattelutunnilla vappusatasen sen ettei sitä tästä löydy niin eihän sitä tietenkään tästä lisätalousarviosta löydy mutta tässä asiassa kannattaa kuunnella edustaja kiljusta hän totesi puheessaan että aika ei ole nyt tämän vuoksi sitä ei ole tässä lisätalousarviossa kiljunen arvatenkin viittaa siihen että sen aika oli ennen vaaleja kerrottiin että tällainen vappusatanen tulee ja nyt kun vaalit on käyty niin tietenkään sitä ei täältä löydy näin itse tämän asian käsitän sitten edustaja suomela mainosti näitä raitiohankkeita ja kaikkia tällaisia jotka kuulemma auttavat työllistymiseen merkittävästi ja nämä toimet ovat kuulemma elvyttäviä kuitenkin samaan aikaan suunnitellaan ruuhkamaksuja niin miten tämä sitten kannustaisi työssäkäyntiin miten se elvyttäisi taloutta että työssäkäyville suunniteltaisiin tämmöinen lähes veroluonteinen työssäkäyntimaksu kyllä minä pyydän teitä harkitsemaan tätä vakavasti jos työllisyystavoitteisiin halutaan päästä edes tähän kuuteenkymmeneentuhanteen niin siihen ei varmastikaan päästä sillä että suunnitellaan vielä lisämaksua työssäkäyville eihän tässä ole talouden eikä oikeastaan minkään näkökulmasta mitään järkeä millainen työllisyystoimi tämä nyt on ehkä edustaja viitanen osaa tähän vastata

arvoisa puhemies aluksi haluan kiittää ministeri harakkaa näistä lisäyksistä mitä tähän tähän kohtaan on nyt tuotu liikennepuolelle ja miksen myöskin tuoretta valtiovarainministeri vanhasta ja myöskin siitä että nämä mal sopimukset on saatu pakettiin ainakin meillä pirkanmaalla päin oli selkeästi huolestuneisuutta muun muassa siitä asiasta kuinka kuinka näitä ratahankkeita ja raitiotiehankkeita aletaan tekemään ja suunnittelemaan että miten valtio niihin sitten sitoutuu mukaan se toi selvää huolestuneisuutta ja siihen haluttiin varmuutta on hienoa että tämä paketti on saatu oikeaan suuntaan kiitos kiitos siitä erityisen tyytyväinen olen tietysti siihen että meidän meidän lähijunapilottiimme sitoudutaan ja siihen saadaan jatkoa elikkä tampereen tampereen ja nokian väliseen ja että myöskin muuta lempäälän suuntaan ja ja oriveden suuntaan

joukkoliikennettä kehitetään edelleen siitä myöskin kiitos

nämä ovat tärkeitä tietysti koko seudulle ja koko hallitukselle ja ja koko suomelle kun tässä yritetään ilmastotavoitteita saada kasaan ja ja ihmisten sujuvalle liikkumiselle näissä kasvukeskuksissa sitten mitä aiemmin oli tuossa lisätalousarvio neljässä niin haluan tässä yhteydessä vielä kiittää hallitusta siitä hyvinvointipaketista minkä se on siinä panostanut lasten ja nuorten hyvinvointiin ja myöskin perheiden palveluiden vahvistamiseen myöskin erittäin tärkeä asia on tämä korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen mitä aikaisemmin tuossa peräänkuulutin ja haluan myös siitä kiittää että se on se on myöskin toteutunut tai toteutumassa hyvää työtä hallitukselta

arvoisa puhemies kaikki lisätalousarviossa ja tässä täydentävässä esityksessä esitetyt rakentamista ja korjaustoimintaa edistävät toimenpiteet työllistävät ja samalla elvyttävät suomen taloutta tehokkaasti näillä investoinneilla on merkittävä vaikutus sillä jokainen asuntorakentamisen ja liikenneinfran rakentamisen työpaikka luo kerrannaisvaikutuksena lisää työpaikkoja korkotukivaltuuden korotuksen ohella tällaisia toimia ovat esimerkiksi vihreään elvytykseen lukeutuva energiatehokkuusavustusten valtuuden nostaminen sekä maankäytön asumisen ja liikenteen sopimuksiin sidottujen puurunkoisten kerrostalojen korotetut käynnistysavustukset

ärade talman oppositio kysyi tiettyjen asioiden perään joita tässä esityksessä ei ole myöskin sellaisten asioiden perään joita he eivät itse toivoisi siellä olevan mikä kertoo ehkä erikoisesta mielenlaadusta kriisi pitää hoitaa palasina jokaisella toimella on tietty ajoitus nyt keskitytään siihen että työpaikat pelastetaan että että talous saadaan pidettyä pidettyä pystyssä kriisin yli kohta päästään jälleenrakentamiseen kaikki nämä vaiheet tärkeitä on paljon puhuttu rakentamisen elvyttävästä vaikutuksesta näin sinänsä on mutta siinäkin pitää muistaa että jaksotus on siinä oleellista rakentamisen tilanne ei tällä hetkellä vielä ole heikko ja ja silloin jos työvoimapulan aikana siihen kauheasti satsataan niin lopputulos ei välttämättä ole ihan se toivottu eli jaksotus tässä pitää varmaan myöskin ottaa huomioon kaksikymmentä miljardia velkaa on käsittämättömän iso määrä yhden vuoden osalta on tehty ennennäkemättömiä toimia ja on ihan selvä että tämä vaikuttaa huomattavasti seuraavien vuosien tilanteeseen ja myöskin asettaa huomattavia vaatimuksia meille tässä talossa siihen miten tätä taloudellista tilannetta saadaan sopeutettua on myöskin selvä että sopeuttamisen tiekartta pitää piirtää mahdollisimman pian se ei ole ylihuomisen asia se ei välttämättä ole huomisenkaan asia vaan siihen pitää ryhtyä ihan heti kuudenkymmenentuhannen lisätyöpaikka lisätyöllisyysvaatimus on nyt vaihtunut huomattavan paljon isommaksi se tarkoittaa myöskin sitä että ei ole varaa valita niistä toimista vaan kaikki toimet pitää ottaa käyttöön voidaan elvyttämällä luoda työpaikkoja luodaan työpaikkoja palkkatuella

sopimisella sen edistämisellä sillä että pureudutaan työn tekemisen kannustimiin sekä työn tarjontaan että kysyntään nyt ei ole se hetki että voidaan valita yhtään tointa pois kaikki pitää ottaa käyttöön kaikki pitää perin pohjin tutkia tutkia ja katsoa minkälaisella paletilla paletilla päästään sellaiseen tilanteeseen että valtiontalous saadaan tasapainoon

toimia joilla turvataan talouden ja työllisyyden kasvun edellytyksiä lämpimät kiitokset siitä valtio on sitoutunut rahoittamaan merkittävästi neljää kaupunkiseutua valtion ja kaupunkiseutujen kesken solmittavan maankäytön asumisen ja liikenteen sopimuksen tämä on erittäin perusteltua sillä mal sopimus on valtakunnallisesti merkittävä tekijä kasvavien kaupunkiseutujen elinvoiman ja koko suomen kilpailukyvyn kannalta tämän koronakriisin keskellä ja sen jälkeen näiden sopimusten merkitys korostuu entisestään kasvun ja elinvoiman tukemiseksi valtio kohdistaa mal alueelle taloudellisia resursseja ja tukea asuntotuotantoon kunnallistekniikan rakentamiseen liikennejärjestelmien toimivuuteen kestävyyteen ja turvallisuuteen kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen joukkoliikenteen tukemiseen sekä infrainvestointeihin vastavuoroisesti sopimusseudun kunnat osallistuvat näiden hankkeiden rahoitukseen hallitusohjelman mukaisesti sopimusmenettelyä laajennetaan nyt jyväskylän lahden ja kuopion kaupunkiseuduille uusien mal alueiden sopimusneuvottelut ovat käynnistyneet kuluvan viikon aikana nostan tässä yhteydessä esille huoleni siitä että nyt mukana olevien kaupunkiseutujen sopimusten periaatteet eivät rahoituksen osalta koskisi suoraan uusia sopimusseutuja toteutuessaan tämä tarkoittaisi kahden kerroksen mal sopimusjärjestelmää jossa sopimusmenettelyn tavoitteita rakentaa hiilineutraaleja kaupunkiseutuja vahvistaa asuntotuotantoa ja kasvattaa kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta ei uusilla kaupunkiseuduilla voitaisi toteuttaa samoin kuin olemassa olevilla arvoisa puhemies jyväskylän lahden ja kuopion kaupunkiseutujen osalta on perusteltua että uusiin mal sopimusseutuihin panostetaan myös taloudellisesti asukasluvun mukaan samassa suhteessa ja samoilla periaatteilla hallitus on tehnyt äärettömän arvokasta ja hyvää työtä maamme nostamiseksi jaloilleen niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin nyt jatkoa ajatellen on perusteltua että tätä työtä toteutetaan aidosti valtakunnallisesti ja maantieteellisesti tasavertaisesti niin että myös näiden uusien sopimusseutujen osalta

arvoisa puhemies

valtion neljännen lisätalousarvion täydennykseksi erityisesti täytyy nostaa esiin vantaan ratikan suunnitteluun määritelty rahoitus ja kiittää siitä sinällään asiallisesti se sovittiin toki jo mal sopimusneuvotteluiden yhteydessä muutenkin tässä oli sellaisia rahoituskohteita jotka kuuluvat tähän mal sopimuspakettiin ja sinällään toki ovat osa tätä lisätalousarviota mutta olisivat varmasti tulleet eduskunnan käsiteltäväksi jossain muussakin vaiheessa ja niihin on valtion julkisen talouden suunnitelmassa pitkälti varauduttu tätä nimitystä vantaan ratikka voi täällä ihan hyvin käyttää vaikka siellä se mellunmäki on mukana eli vaikka tämä meneekin sinne helsingin puolelle ja helsinki siinä pienessä osassa osassa osallistuu niin pääosinhan tämä kulkee vantaan puolella sen sijaan se mitä vähän huolestuneena seurasin

sopimusneuvotteluissa vaikutti siltä julkisuudessa olleiden tietojenkin mukaan että valtion tahto osallistua näihin raskaisiin raidehankkeisiin jotka hyödyttävät koko suomea olisi vähentymässä siis suhteellinen osuus siitä miten valtio osallistuisi tähän kun aiemmin tapana on ollut että valtion osuus on ollut seitsemänkymmentä prosenttia niin nyt esimerkiksi espoon kaupunkiradan osalta joka on edellytys esimerkiksi turun suuntaan nopeuttavan yhteyden rakentamiselle valtion osuus jää viiteenkymmeneen prosenttiin huoleni liittyy siihen että kun kuntien talous on muutenkin tiukoilla vaikka nyt tässä tämän vuoden osalta valtio tulee avuksi näihin akuutteihin kriisistä aiheutuneisiin lisämenoihin niin tulevaisuudessa koronan vaikutukset tulevat näkymään pitkälle pitkälle monen vuoden päähän puhutaan yli yli neljästä viidestä vuodesta ja sekin vaatii kunnilta merkittäviä merkittäviä tasapainottavia päätöksiä omaan talouteensa sen vuoksi pidän pidän harmillisena jos tämä on se tendenssi että valtio katsoo että kuntien osuuksia osuuksia kasvatetaan vielä toinen asia joka ehkä ei ole niinkään kiitos vaan hieman ihmetys kun täällä kovasti kehutaan tätä elvytyskokonaisuutta jonka määrärahavaikutus kyllä on hallituksen omien perusteluiden mukaan tässä lisätalousarviossa noin kolme pilkku kuusi miljoonaa kuitenkin pääministeri on julkisuudessa todennut että pääasiallisesti nämä menot ovat vain akuuttiin kriisinhoitoon tarkoitettuja kuluja tässä toki on seassa molempia mutta mikä on valtiovarainministerin näkemys tästä asiasta onko onko tämä nyt elvytyspaketti vai onko tämä akuuttia kriisinhoitoa olen ymmärtänyt että hallituksen itse tilaaman asiantuntijatyöryhmän suositus on että kun elvytystoimista päätetään ja se kokoluokka ei juuri tätä lisätalousarviota suurempi heidän arvionsa mukaan olisi niin samassa yhteydessä tulisi sitten päättää niistä taloutta tervehdyttävistä toimista joilla saadaan myös tulopuolta pitkällä aikavälillä kasvatettua

arvoisa puhemies edustaja viitanen täällä kehui vuolaasti mal sopimuksia ja tampereelle tulevaa raitiotietä ja muita elvyttäviä nimenomaan tampereelle kohdentuvia toimenpiteitä ne toki työllistävät ja kun rakennetaan niin me tiedämme että se työllistää keskimäärin lähes parikymmentä ihmistä kun miljoonalla rakennetaan ja puolet veroista palautuu julkiselle sektorille kuntaan tai valtiolle kyllä tämä lähtökohtaisesti on aivan oikeata työllisyyden tukemista kun investoidaan mutta tietysti on toinen juttu mihin investoidaan eli ovatko nämä nopeita liikenneyhteyksiä palvelevatko ne koko maan kilpailukykyä ja vientiä ja otetaanko siihen velkaa näitä voidaan aina spekuloida mutta toinen juttu kun edustaja mäkinen täällä jutteli hän totesi että kun nämä mal neuvottelut sitten laajennetaan koskemaan lahtea jyväskylää ja kuopiota eli tämmöisiä keskeisiä maakuntakeskuksia niin se on hyvä juttu ja ja toivotaan että sitä rahaa riittää valtiolta myös sinne tukemaan mutta sitten minä nostaisin yhden ryhmän muistaakseni niitä seutukaupunkeja on viisikymmentäkuusi ja siellä asuu lähes minä kun näitä listoja katselin niin se taisi unohtua ihan kokonaan näistä mal neuvotteluista kysyisin valtiovarainministeriltä milloinkahan nämä seutukaupunkien mal neuvottelut sitten alkavat tulee ikään kuin kolmen kerroksen porukkaa täytyyhän suomen jokaisessa kerroksessa asua ihmisiä jotka neuvottelevat valtion kanssa ettei se mene vain joidenkin yksinoikeudeksi mitä tulee tähän työllisyyteen niin totta kai kaikki sellaiset toimenpiteet ovat tärkeitä joilla tehostetaan työllistämistä jonkunhan tämä sirkus täytyy maksaa kun nyt rahaa jaetaan

suomen teollisuuden kilpailukyvystä oikeasti juttelemaan viime hallitushan teki ikäviä tekoja kiky muodossa ja ja sai paljon kuraa niskaan ja täytyy kyllä todeta että oli niillä tietty merkitys suomen kilpailukyvyn kannalta kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista yksikkötyökustannukset laskivat lähes seitsemän prosenttia kehittyneisiin maihin nähden ja sillähän suomen kilpailukykyä rakennettiin ja työllisyyttä nostettiin mutta ne ratkaisut eivät ole helppoja eli täytyy kuten edustaja satonen täällä totesi kiittää työmarkkinajärjestöjä että he pystyivät maltillisiin palkkaratkaisuihin ne olivat avain siihen että yksikkötyökustannukset pysyivät maltillisessa haarukassa ja paransivat suomen kilpailukykyä

herra puhemies aivan lyhyesti vastaan edustaja viitaselle joka käytti tehokkaasti oman oman puheenvuoronsa opposition moittimiseen en kyllä edustaja viitasen puheenvuorosta löytänyt vastausta tähän tähän hallituksen työllisyyspolitiikkaan mutta mutta uskon että valtiovarainministeri kylläkin tähän tavoitteenasetantaan sitten vastaa on hyvä ja tärkeää että me saamme nyt vihdoin sitten siihen selkeän vastauksen olemme esittäneet jo vuosi sitten syksyllä toimet joilla arvioiden mukaan työllistä pystyttäisiin saamaan saamaan suomeen se ero edustaja viitanen kokoomuksen ja hallituksen välillä on se että meillä sentään on vaihtoehto teillä ei ole sitäkään te ette ole tuoneet eduskuntaan yhden ainoaa esitystä jolla todellisuudessa pystyttäisiin työllisyyttä pysyvästi kestävästi nostamaan on tietysti aivan totta että että kun rakentamisen suhdanne on on hidastunut niin niin tällaisia tiettyjä julkisia infrahankkeita on ihan perusteltua laittaakin nyt liikkeelle mutta se ajatusmalli siitä että että ikään kuin tällä julkisella elvytyksellä nyt tämä työllisyystavoite hoidettaisiin kuntoon on kyllä pahasti vinoutunut pidän kyllä tärkeänä sitä että

päästään eroon eli olemme esittäneet esimerkiksi siis varhaiskasvatusmaksujen alentamista paikallisen sopimisen lisäämistä isoa määrää toimia luulen että että edustaja viitasen kannattaa ne ehdotukset myös myös käydä läpi se mihin hallitus ei ole ottanut tässä myöskään kantaa ja minkä myös edustaja viitanen hyvin sujuvasti ja tehokkaasti ohittaa on tosiasia siitä että suomen rakenteellinen työttömyys on on edelleen erittäin korkealla on varmasti näin että rakenteellisia toimia tarvitaan myös monenlaisia sekä pehmeitä että kovia sosiaaliturvaan koulutukseen verotukseen

tällainen opposition rohkaisupuheenvuoro myös hallitukselle siitä että kun ensimmäinen vuosi on jo mennyt olemme nyt koronakriisin keskellä ensi keväänä hallituksella on jo puoliväliriihi edessä niin on kyllä surkea tilanne jos puoliväliriihen aikaan käytännössä edelleenkään näitä konkreettisia toimia ei ole saatu riittävästi aikaiseksi elikkä kyllä tässä nyt aika juoksee tiimalasissa ja ja budjettiriiheen kyllä

kunnioitettu puhemies tässä lisäbudjetin täydennyksessä on muutama isompi asia kiinnitän huomiota siihen että täällä on avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin momentti jossa tehdään lisäys lasti ja matkustajalaivaliikenteelle noin kaksikymmentäviisi miljoonaa lisäksi tällä kyseisellä momentilla on myöskin kansallisen uutistoiminnan tuki kaksi pilkku viisi miljoonaa ja tiedotusvälineiden tuki viisi miljoonaa kun nämä viestintätuet ovat siis tulleet tässä lisäbudjetissa itsessään ja täydennyksessä tuli tämä matkustaja alustuki niin voisiko vielä aukaista hiukan etenkin tämän viestintätuen käyttöä sitä kuinka se tullaan käyttämään aika huomattavan vähän itse lisäbudjetissa sitä asiaa käsitellään toinen isompi asia tietenkin on sitten tämä suojelupoliisin uusien toimitilojen hankinta mikä kustantaa noin yksitoista miljoonaa vuositasolla ja siinä sitoudutaan jopa viidenkymmenen vuoden hankintaan toki voihan sen sopimuksen katkaistakin sitten myöhemmässä vaiheessa mutta kai lähtökohta on se että se sopimus on hyvinkin pitkä koska näin iso investointi tehdään sehän siis tahtoo sanoa kaikkinensa jopa viidensadankahdeksankymmenen miljoonan sitoumusta noin suunnilleen jos oikein muistan kaikkinensa tämä on hyvin mielenkiintoista koska valtion velanottohan lisääntyy huomattavasti tämän vuoden aikana ongelma tässä tulee mielestäni siinä että kun menopuoli nousee nyt sinne kuuteenkymmeneenseitsemääntuhanteenkolmeensataanviiteenkymmeneenseitsemään miljoonaan ja kun sitten tulopuoli on tippunut noin viisisataa miljoonaa elikkä tulopuoli on

miljoonaa niin kuin ennustetaan kuluvalle vuodelle niin tämän sopeutuksen pitää olla aika aika massiivinen mennään sitten tähän maagiseen lukuun kaksisataaneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa tässähän siis todettiin että jotta me saisimme jollain lailla vakautettua tämän velkasuhteen niin täytyy nämä kaksisataaneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa löytää siten että ne eivät kasvata julkisia menoja eli siinä on vielä lisäehto tämä tekee tästä kaikesta huomattavan vaikeaa joten niitä sopeutustoimia täytyisi kyllä alkaa alkaa miettimään huolella jo ensi syksynä totta kai oppositiossa annetaan kaikki kaikki tuki näille sopeutustoimenpiteille mitä nyt saadaan aikaan ja myöskin

arvoisa puhemies aavistuksen verran kommenttipuheenvuoronomaisesti toteaisin edustaja multalalle joka jo poistui kun hän pohdiskeli sitä että kun tässä menevät autuaasti sekaisin elvytystoimet ja

tässä lisätalousarviossa on oikein kysymys niin olisin sanomassa vähän niin kuin tässä edustaja viitasen kanssa puhuttiinkin keskenämme että autuaan sekaisin kun tämä lisätalousarvio käyttää elvytystoimia kriisinhoitoon tämähän tässä on se taustaidea ja ja tältä pohjalta lähdetään edustaja adlercreutz aivan oikein pohdiskeli sitä että opposition useissakin puheenvuoroissa lähdettiin puhumaan niistä asioista joita tässä lisätalousarviossa ei ole ja siitä käynnistyikin vilkas keskustelu edustaja junnila viittasi jopa allekirjoittaneeseen siinä suhteessa että totesin että tämän eläkeuudistuksen aika ei ole nyt ja nimenomaan näihin

haluaisin tarkistaa puhemieheltä te käsitykseni mukaan johditte hallitusneuvotteluja suomessa ja kun hallitusohjelmaan tuli tämä pienimpiin eläkkeisiin tehtävä korotus niin eikö se hallitusohjelma laadittu vaalien jälkeen eikä vaaleja ennen haluaisin tämän nyt ihan vain tarkistaa että ymmärtäisin tämän tilanteen oikein olennaisinta on että aika ei ole juuri nyt koska tämä lisätalousarvio on tehty koronakriisin seurausten hoitamiseen koronakriisistä on kysymys ja sitä halutaan painottaa on totta että tulee vielä aika jolloin me kiinnitämme huomion siihen ilmiöön että eläkkeensaajat ovat suomessa ainoa tulonsaajaryhmä jonka elintaso lakisääteisesti laskee kiitos sen kuuluisan taitetun indeksin olen tosi iloinen että ainakin nyt edustaja heinonen ja edustaja junnila ovat vahvasti sitä mieltä että näissä kahdeksan vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi vuoteen kaksituhattakaksikymmentä eläkerahastot ovat kasvaneet on varaa ottaa hieman pienimpiin eläkkeisiin kun se aika tulee niin tulen kyllä ehdottomasti kiinnittämään huomiota edustaja junnilan ja edustaja heinosen kannustaviin ja kannattaviin puheenvuoroihin

edustaja kiljuselle ihan lyhyesti vain että viittasin pääministeri marinin haastattelutuntiin jossa hän viittasi ettei tätä vappusatasta nyt olla toteuttamassa kuten ei ollakaan mutta tässä täydentävässä esityksessä on myös tällainen viidensadankahdeksankymmenenyhden miljoonan euron kummajainen joka rakentuu kaartinkaupunkiin kuten tiedämme kaikki ovat varmasti hyvillään sen tärkeydestä ja siitä työstä mitä suojelupoliisikin meidän hyväksemme tekee mutta ehkä haluaisin lisäperusteluja kun ministerille on tulossa puheenvuoro kun tämä on kuitenkin viidenkymmenen vuoden vuokrasopimus senaatti kiinteistöt ilmeisesti ottaa tästä kaksitoista miljoonaa euroa joka vuosi niin ehkä hieman haluaisin perusteluja miksi tällainen näin pitkä vuokrasopimus tehdään ja niin edelleen tämä on kuitenkin merkittävä erä vaikkakaan tässä ei momentille esitetäkään lisämäärärahaa ja sitten jatkaisin lyhyesti näistä työllisyystoimista nimittäin tänne helsinkiinhän kaikista työssäkäyvistä noin neljäkymmentä prosenttia

helsingin ulkopuolelta ja kuten tiedämme täällä on valtava pula matalapalkka aloilla erityisesti nyt kun ravintolat ovat auenneet tarvitaan kokkeja tarvitaan tarjoilijoita ja oikeastaan kaikesta on vähän pulaa niin että miten tämä suunniteltu ruuhkamaksu sitten lisää matalapalkka aloilla olevien työnhakijoiden halukkuutta vastaanottaa työtä täällä jutellaan kauheasti näistä työllisyystoimista ja kaikesta siihen liittyvästä mutta pidän kyllä erityisen vaarallisena nimenomaan näihin tavoitteisiin pääsemiseksi ja koko talouden kannalta että helsinkiin töihin tullaksesi sinun pitäisi maksaa jopa tuhat euroa vuodessa siitä hyvästä tämä ei missään nimessä voi olla

erityisesti vihreiden kanssa varmasti joudutte taistelemaan näissä ilmastotoimissa ja tässä olisitte tienkäyttäjien puolella ja matalapalkka alojen ja työvoiman puolella kiitos

arvoisa puhemies pidän sitä tietenkin merkittävänä ja myönteisenä sinänsä että kokoomuksen edustajat täällä kiinnittävät huomiota omaan puheenvuorooni erityisesti edustaja marttinen en halua puhemies tätä pitkittää mutta tässä nyt jo toista viikkoa tätä käydään olen kysynyt kokoomuksen tavoitteenasetannan perään eli minä en saa siitä selkoa arvoisa edustaja marttinen ja kumppanit nimittäin samaan aikaan te kritisoitte vahvasti velanottoa samaan aikaan teidän valiokuntavastaavanne koko ajan jo viime jouluna ja sen jälkeen jokaisessa

viisisataa miljoonaa kertokaa edes sen edestä tästä sisällöstä mitä te ette missään nimessä voi hyväksyä niin että päästäisiin hieman kärryille tästä kokoomuksen tavoitteenasetannasta näillä sanoilla haaste on heitetty oikeastaan jo toisena viikkona peräkkäin ilmaan puhemies ja jo etukäteen haluan vielä sanoa ministeri harakalle joka varmasti kohta käyttää puheenvuoron että olen kyllä tyytyväinen siitä mal kokonaisuudesta noin yleispiirteisesti ja varmasti edustaja eestilääkin kiinnostaa se että kaiken kaikkiaanhan nämä hankkeet mitä mal sopimusten ja tulevien sopimusten ja pääradan ja kaikkien näiden puitteissa nyt rakennetaan ovat sellaisia että kyllä olen aivan varma että paitsi pirkanmaalaisena voin olla iloinen niin uskon että koko maata maata hyödyttävät nämä investoinnit mitä näissä sisällä on

jos minulla ei olisi sitä näkymää miten minä maksan takaisin niin en olisi varmasti ottanut velkaa ja jos valtio on jotenkin erityisasemassa minä luulen edustaja viitanen että kokoomuksen kritiikki kohdistuu enemmän siihen että te olette aika rutkalla ja ronskilla kädellä ottaneet velkaa ja sen tulee joku muu maksamaan mutta samanaikaisesti te ette ole kertoneet millä tavalla te lisäätte oikeasti työllisyyttä kuten äskeisessä puheenvuorossani kerroin me menemme koviin juttuihin yksikkötyökustannuksiin ja suomen teollisuuden kilpailukykyyn koska teollisuus on kuitenkin makrotasolla se joka pitää työllisyyttä kasassa ja

kovia lomautuspaineita myös irtisanomispaineita ja otanpa yhden esimerkin elvytyksestä mitä minun mielestäni teidän olisi pitänyt tehdä kun te jaatte näitä miljardeja tällä tavalla niin olisitte panneet vaikka sata miljoonaa tai sataviisikymmentä miljoonaa autoveron alennukseen meidän pitää katsoa mistä euroopassa muuten tapahtuu merkittävää tuontia mistä ihmiset ja yritykset hakevat autoja ruotsista ja saksasta ja kun saksa alentaa tilapäisesti arvonlisäveroa yhdeksästätoista kuuteentoista niin sehän tarkoittaa sitä että se tuonti saksasta lisääntyy ja jos sitä autoveroa olisi alennettu niin te olisitte elvyttäneet autokauppaa ja olisi säästytty silläkin sektorilla irtisanomisilta näitä esimerkkejä meillä oppositiossa on paljon eli emme me nyt pidä oikeana ihan

arvoisa puhemies ensiksi vastaus edustaja vähämäelle että tätä vaatimatonta mediatukea varten on juuri asetettu työryhmä joka pohtii miten se tulisi jakaa sillä tavoin että mahdollisimman riippumattomasti ja sisältöön puuttumatta voitaisiin vastata tähän koronakriisiin mutta pääosin tämä täydentävä esitys liittyy näitten neljän suurimman kaupunkiseudun mal sopimuksiin joissa asumiseen ja kestävään liikenteeseen tehdyt investoinnit ylittävät jo yksi pilkku kolme miljardia euroa liikenteen osuus yksin on jo yli seitsemänsataa miljoonaa euroa ja pääosin tehokkaaseen raideliikenteeseen sillä on ilmastovaikutus mutta sillä on myös työllisyysvaikutus nimittäin sillä missä näitä raitiovaunuja valmistetaan kysykää kainuusta transtechin tehtaalta sinänsä on hiukan ristiriitaista että oppositio on soimannut meitä valtion varojen haaskauksesta mutta juuri äsken edustaja multala sitten taas minua moitti siitä että valtion puolesta neuvottelijana pidin liian hyvää huolta valtion varoista näitä mal sopimuksia tehtiin helsingin pormestarikin olisi mielellään vastaanottanut kymmeniä miljoonia lisää veronmaksajien rahoja muualta suomesta mutta onneksi vastuulliset kävelivät hänen ylitsensä mal on toki vain yksi osa tätä kokonaisuutta ilmaston elvytyksen ja liikenneinvestointien kokonaisuutta jossa on kolme pakettia mal sopimuksien lisäksi koko suomeen ulottuvat tiehankkeet myöskin tämä seutukaupunkeja palveleva elvytyspaketti ja kolmanneksi tämä teollisen infran kokonaisuus ja siinä nimenomaan julkiset investoinnit mahdollistavat yksityisen investoinnin jos metsä group päättää rakentaa kemiin biotuotetehtaan niin se syrjäyttää metsäteollisuuden suurimpana investointina kotikaupunkini äänekosken investoinnin ja sen varmaan voimme kaikki

puhemies kysymykseen suojelupoliisin rakennuksesta ensin auliisti myönnän että vaikka tämä lisäbudjettiesitys on minun nimissäni tämä oli valmisteltu valmiiksi enkä tunne kaikkia sen yksityiskohtia mutta viidenkymmenen vuoden vuokra aikaa perustelee tietysti tämän erityisluonne tässä esityksessä käytetäänkin termiä erityisrakentaminen erityisrakentaminen eli eli tähän rakennukseen tulee sellaisia ratkaisuja joita normaalissa toimistokäytössä ei tarvittaisi ja se maksaa varmasti sen tähden enemmän ja on perusteltua että sillä on hyvin pitkä vuokra vuokra aika tämä budjetti ylläpitoa vai elvytystä kriisiin vastaamista vai elvytystä sekä että tämä laivaliikenteen tuki on selvästi kriisinhoitoa se on toiminnan ylläpitämistä tällä hetkellä koko viime viikon lisäbudjetti jakautui tässä suhteessa määrärahojenkin osalta melkein fifty fifty siellä on hyvin paljon esimerkiksi kuntien sairaanhoitopiirien tukemisen osalta puhdasta kriisinhoitoa menetysten menetysten korvaamista mutta samalla on aloitettu elvytysvaihe edustaja adlercreutz minusta luonnehti hyvin että kriisi pitää hoitaa palasina joilla on oikea ajoitus nyt ollaan vaiheessa jossa on tehty ylläpitoa varaudutaan myös koronan toiseen aaltoon mutta on käynnistetty myös elvytystoimet elvytystoimissa on tietysti mitä tehdään vaikka tämä on joidenkin termien mukaan rahanjakoa sinne sun tänne eri puolille valtakuntaa pitää olla sellaisia että ne ovat valmiita toteutettaviksi hyvä esimerkki edustaja marttiselle on vaikka valtatie kahdeksan eurajoen kohdalla sen suunnittelumäärärahat osoitettiin liikenneministeri bernerin aikana edellisen hallituksen aikana ja kiitos sen että se oli suunnittelultaan riittävän pitkälle valmis nyt saatettiin yli kaksikymmentä miljoonaa kohdistaa tälle tieosuudelle joka on tavattoman tärkeä länsi suomen rannikolla teollisuuden kuljetuksiin se työllistää elvytysmielessä nyt aivan oikea aikaisesti mutta sen taloudellinen hyöty kansantaloudelle tulee vuosikymmenten kuluessa kun tämä on tämä on tehty tämä on ehkä optimitapaus siitä mitä elvytys julkisiin kohteisiin on on parhaimmillaan oppositiolle kiitos tästä kannustuksesta työllistämistoimiin niitä ehdottomasti tulee talouskasvu syntyy ei klassinen teoria ole mihinkään muuttunut tuottavuudesta ja työvoiman tarjonnasta työvoiman tarjonta ei ole se ongelma tässä kriisissä juuri nyt mutta luonnollisesti meidän pitää päästä valoisampaan aikaan jolloin myös työvoiman tarjontaa tarjontaa tarvitaan itse asiassa viime viikon lisäbudjetissahan oli tämä yli neljäntuhannen korkeakoulupaikan avaaminen yhdelle ikäluokalle sehän päinvastoin nyt karsii tarjontaa mutta on perusteltu muista syistä ottaen huomioon nuorten hankalan työllistämistilanteen kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies ilmeisesti on niin että ministeri selvä ei ole päässyt paikalle esittelemään tätä sinällänsä tärkeää hallituksen esitystä meillähän suomessa on viitisentuhatta yhdistyneen kuningaskunnan kansalaista ja heidän perheenjäseniään ja heidän oleskeluoikeutensa maassamme on perustunut siihen että yhdistynyt kuningaskunta oli eun jäsenvaltio kolmaskymmenesensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä saakka nyt sitten elämme tätä siirtymävaihetta ja tässä selkeästi todetaan että siirtymävaiheen aikana nämä oikeudet säilyvät ennallaan mutta kun siirtymävaihe tulee päätökseen on selkeää että niille henkilöille jotka ovat suomeen asettautuneet ja täällä

oleskeluoikeuden rekisteröinnistä johtuvat myöskin muut oikeudet muun muassa kotikuntaoikeus ja oikeus rekisteröityä työnhakijaksi sekä sosiaaliturvalainsäädännön edellyttämä laillisen laillisen oleskelun vaatimus niin siinä mielessä on tietysti todellakin tärkeää että tämä ison britannian irtautuminen eusta nimenomaan kansalaisten näkökulmasta olisi mahdollisimman kivutonta jotka ovat rakentaneet elämänsä toiseen maahan edelleenkin jatkuisivat tietysti se on mielenkiintoista millä tavalla iso britannia sitten puolestaan kohtelee muita eu maitten kansalaisia ja ovatko nämä oikeudet sitten niin sanotusti vastavuoroisia sillä suomalaisiakin koko joukko asuu isossa britanniassa arvoisa puhemies sinällänsä on tietysti valitettavaa että iso britannia eroaa voisi sanoa että suomen kanssa niin sanottu like minded samanmielinen maa monissa asioissa esimerkiksi liittyen vaikka nyt näihin isoihin talouskysymyksiin joita tällä hetkellä euroopan unionissa käydään läpi mutta on tosi tärkeää että kansalaisten kannalta kuitenkin tässä erovaiheessa ja sitten senjälkeinen elämäntilanne voisi jatkua sellaisena kuin se on tähänkin mennessä ollut kiitos

arvoisa puhemies suomessa asuu tosiaan noin viiteentuhanteen yhdistyneen kuningaskunnan kansalaista ja heidän perheenjäsentään ja brexitin jälkeen britanniasta tuli niin sanottu kolmas maa ja sen kansalaisista kolmannen maan kansalaisia tämän esityksen tavoitteena on säätää erosopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpanosta jotta nämä suomessa oleskelevat ihmiset voivat jatkaa oleskeluaan suomessa tavoitteena on myös että tällä varmistetaan erosopimuksen edellyttämät sujuvat avoimet ja yksinkertaiset menettelyt näitä jatko oleskeluoikeuksia haettaessa esityksellä säädetään suomessa asuville britannian kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen velvoite hakea erosopimuksen mukaista oleskeluasemaa poikkeuksena tästä ne britannian kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä joilla on ennen tätä siirtymäkauden päättymistä pysyvä oleskeluoikeus ja sen osoittava asiakirja heillä ei ole velvollisuutta hakea kyseisen asiakirjan vaihtamista uuteen mutta heilläkin on oikeus vaihtaa tuo todistus uuteen oleskeluasiakirjaan ja tällöin tämän uuden oleskeluasiakirjan saa kun hakijan henkilöllisyys on tarkistettu rikostausta on selvitetty jos siis sellainen on ja on tehty yleinen turvatarkastus ja nykyinen nykyinen oleskelupaikka on vahvistettu ennen kuin oikeus pysyvään oleskeluun on saatu niin oleskeluoikeuden voi menettää jos tämä tilapäinen oleskelu suomen ulkopuolella kestää liian kauan oleskelun tulee olla lisäksi riittävän yhtäjaksoista jotta se kerryttää tätä oleskeluaikaa pysyvän oleskeluoikeuden saamiseksi on toki myös teoriassa mahdollista että oleskeluoikeutta ei jatkossa myönnetä se evätään tai peruutetaan yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen tai kansanterveyteen liittyvistä syistä mutta britannian kansalaisten kohdalla tämä on kuitenkin hyvin epätodennäköistä tämä aiheuttaa maahanmuuttovirastoon lisäkustannuksia arviolta noin viisisataakaksikymmentätuhatta euroa ja sen lisäksi esimerkiksi ulkomaalaisasian käsittelyjärjestelmän ja hakemuskäsittelyn kautta lisäkustannuksia noin kuusikymmentätuhatta viiva yhdeksänkymmentätuhatta euroa hieman riippuen siitä toteutetaanko tätä sähköisen asiointijärjestelmän kautta vai ei mistä sitten voidaan puhua myös mutta arvoisa puhemies britannian kansalaiset ovat jatkossakin erittäin tervetulleita asumaan suomessa eikä brexit tässäkään mielessä ole minkäänlainen mörkö

arvoisa herra puhemies edustaja essayah kävikin jo omassa puheenvuorossaan läpi tätä hallituksen esitystä mutta muutama lyhyt kommentti vielä tähän aihepiiriin ison britannian lähtö ero on niin suomelle kuin eullekin hyvin valitettava ja ikävä asia iso britannia on on ollut hyvä yhteistyökumppani lukuisissa asioissa kuten esimerkiksi liiallisen sääntelyn ja kaupankäynnin esteiden purkamisessa suomen ei pidä vain sopeutua britannian lähtöön vaan tavoitteena tulee loppuun saakka olla britannian hallittu ero eusta ja suomen etujen turvaaminen eun jäsenvaltiona tulevaisuus on tällä hetkellä valitettavasti monelta osin täysin auki ja se luo epävarmuutta miljoonille eurooppalaisille sopimuksen neuvottelemiseen ei ole enää paljoa aikaa tästä työstä tulee vaikeaa mutta siinä on välttämätöntä onnistua kansalaisten oikeuksien on oltava neuvotteluissa etusijalla ihmisten mahdollisuudella asua työskennellä liikkua ja kouluttautua ja lisäksi yritysten mahdollisuudella viedä palveluja ja tuotteita puolin ja toisin myös britannian kansalaisten oleskeluoikeuden turvaaminen suomessa on erittäin tärkeää monet heistä ovat asuneet hyvin pitkään suomessa ja kokevat olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa ja tätä on tärkeää vaalia

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys britannian kansalaisten oleskeluoikeuksista suomessa on on hyvinkin kannatettava asia ja olisin toivonut että tässä salissa olisi enemmän kuin yksi hallituspuolueiden edustaja paikalla kuuntelemassa sitä kun me kannatamme tätä hallituksen esitystä brexit on valitettavasti jäänyt covid covid yhdeksäntoista kriisin varjoon mutta se ei kuitenkaan ole poistanut niitä ongelmia mitkä liittyvät tämän siirtymäkauden jälkeiseen tulevan suhteen neuvotteluun tuossa edustaja essayah ja ja edustaja pelkonen molemmat jo puheenvuoroissaan korostivatkin sitä miten hyvät kahdenväliset suhteet suomella ja isolla britannialla on ja ja miten me olemme perinteisesti olleet samanmielisten maaryhmässä kun eun sisällä ollaan ollaan asioista sovittu

täytyy muistuttaa että suhteita ovat kaupalliset suhteet meillä on tiedeyhteisössä erittäin hyvät hyvät suhteet opiskelijavaihto on aktiivista ja sen lisäksi kannattaa muistuttaa myös kulttuurillisista suhteista henkilökohtaisesti olen huolissani meidän kaupallisista suhteistamme mitä käy ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentäyksi kun britannia on ulkona kaikesta kun epäilen ettei ettei sitä tulevaa kauppasuhdetta saada neuvoteltua tässä vajaassa puolessa vuodessa meillä on on huomattava määrä yrityksiä jotka toimivat ison britannian markkinoilla he he ovat etabloituneita sinne ja yksi huolenaiheeni on se syntyykö ensi vuonna esteitä vapaalle kaupalle tuleeko sellaisia esteitä että yrityksillä ei ole enää yhtä sujuvat mahdollisuudet viedä ja tuoda tavaroita tai myydä tai myydä palveluita kuin tähän asti meidän tavaraviennin suhteen iso britanniahan on suomen seitsemänneksi suurin markkina alue ja erityisen huomattavaa on se että metsäteollisuus kuitenkin kattaa kattaa tästä kolmanneksen elikkä sen suhteen tuleva suhde kaupallisella puolella on äärettömän tärkeä samalla tavalla täytyy muistaa se että vaikka tässä me puhumme pääasiallisesti isoista yrityksistä niin kun me viemme sinne useasti välituotteita siinä on kysymys myös alihankkijaverkostosta ja siitä erityisesti kannan huolta että mikä näiden pk sektorin alihankintayritysten on tulevassa tullit tulliselvitykset vaikeuttavat aina pienten yritysten kaupankäyntiä mutta kaiken kaikkiaan on hyvä että ihmisten oleskeluoikeuksista päästään eteenpäin ja toivon voimia niille meidän ministereillemme jotka jatkossa näitä neuvotteluita käyvät
edustaja virolainen totean että puhemiesneuvosto on suosittanut että edustajat voivat huoneessaan kuunnella keskustelua jos ei ole tarkoitus käyttää puheenvuoroa sen takia täällä salissa ei välttämättä ole kaikkia paikalla

arvoisa herra puhemies ison britannian ero euroopan unionista on valitettava asia niin suomelle kuin koko euroopalle se on valitettava asia hyvin todennäköisesti britannialle itselleen iso britannia on ollut suomelle hyvä yhteistyökumppani muun muassa ylettömän sääntelyn ja kaupankäynnin esteiden purkamisessa yhä epävakaammassa maailmassa yhtenäinen eurooppa on merkittävä etu suomen tulevaisuudelle valitettavasti me päättäjät olemme historian saatossa epäonnistuneet tuomaan unionin riittävän lähelle ja ymmärrettäväksi osaksi jokaisen ihmisen perusarkea keskustelu euroopan unionin tulevaisuudesta on tiivistynyt kyllä tai ei väittelyksi joka harmillisella tavalla yksinkertaistaa moniulotteisen kansainvälisen yhteistyön vahvuuksia vaikka on turha kaivella meidän suomalaisten on ymmärrettävä että ei ole sattumaa että tämän kyllä tai ei keskustelun ei puoli sai merkittävää tukea isossa britanniassa myös tietyiltä ulkoisilta tahoilta hajanainen eurooppa palvelee niitä joille voimakas eurooppa on uhka mutta katse eteenpäin tätä hallituksen esitystä on helppo kannattaa ja kuten täällä on jo ansiokkaasti nostettu esiin kokoomuksen on tärkeää turvata britannian kansalaisten oleskeluoikeutta suomessa monet heistä ovat asuneet suomessa pitkään ja he ovat osa suomalaista yhteiskuntaa uskon että tämä tie myös neuvotteluissa kulkee molempiin suuntiin ja mielestäni tätä on syytä vaalia ja kunnioittaa arvoisa herra puhemies ison britannian eroneuvottelut euroopan unionista ovat olleet ennakoidun mukaisesti haastavat suomen tärkeänä tavoitteena on mahdollistaa ison britannian hallittu ero euroopan unionista siten myös varmistaa suomen etu osana eurooppaa mutta kuten puheeni alussa sanoin me päättäjät olemme epäonnistuneet tuomaan euroopan unionin tarpeeksi lähelle ihmistä siksi toivon että nyt viimeistään näissä eroneuvotteluissa pidämme etusijalla kaupallisten suhteiden lisäksi kansalaisten oikeuksia

hyviä puheenvuoroja kuten viimeksi edustajat virolainen ja kaunisto

toki on niin että on erittäin tärkeää turvata suomessa asuvien brittien oikeudet ja myöskin se että britanniassa asuvien suomalaisten oikeudet tulevat turvatuksi itse asiassa tämä on varmaan se osa brexitiä joka on kaikkein parhaimmassa hoidossa sen sijaan siitä tulee sitten jo omat haasteensa että miten sen jälkeen kun tämä brexit toteutuu on mahdollista tulla britanniasta britanniasta suomeen tai suomesta britanniaan koska esimerkiksi työluvan saaminen muuttuu ihan olennaisella tavalla mutta arvoisa puhemies kun nyt brexitistä puhutaan niin en malta olla viittaamatta vähän siihen mitä edustaja kaunistokin sanoi tässä todennäköisesti nyt britannia sen luokan oman maalin tekee että vastaavaa ei ole kyllä aikoihin nähty toivon olevani väärässä koska ystävä siellä opiskellut ja täällä myöskin eduskunnan ison britannian ystävyysryhmän puheenjohtaja mutta kun katsoo sitä missä brexitin suosio on korkein missä myöskin johnsonin ja konservatiivien suosio oli oli korkein viime vaaleissa tai missä he voittivat eniten suhteessa aikaisempiin vaaleihin niin ne olivat nimenomaan sellaisissa teollisuuskaupungeissa ja

työpaikkansa ja kyllä pahasti pelkään että siellä on aikamoisia yhteiskunnallisia haasteita todennäköisesti edessä mitä sitten tähän sopimukseen euroopan unionin kanssa tulee niin totta kai on tärkeää että se sopimus saataisiin aikaan mutta sen sopimuksen pitää tietenkin olla sellainen että pelisäännöt ovat samat molemmille ei voi olla niin että iso britannia hyötyy esimerkiksi sillä että se valitsisi vaikka yhdysvaltain tien että se irtaantuisi näistä ympäristösopimuksista tai että sen työelämän pelisäännöt olisivat kuin mitä mitä ovat euroopan unionissa totta kai eun neuvottelijoiden pitää tästä pyrkiä pitämään kiinni muistan oikein hyvin että kun oli tilaisuus kuunnella boris johnsonia hieman ennen kuin hänestä tuli pääministeri niin hänen viestinsä oli se että britannia on katsonut liikaa eurooppaan ja ja heidän kauppasuhteensa on liian voimakkaasti keskittynyt eurooppaan ja että heidän pitää katsoa koko maailmaa ja etsiä sieltä itselleen uusia kauppakumppaneita siihen että aasia kasvaa voimakkaasti ja muut uudet markkinat näin se varmaan on mutta kyllä tässä kauppamaailmassa on niin että kun edellisestä markkinasta luopuu niin on kyllä äärimmäisen vaikeaa löytää uusia sen suomikin koki silloin kun neuvostoliitto romahti

arvoisa puhemies euroopan unionissa on tietysti keskeisesti kysymys paitsi arvoperustasta ja sen pohjalta tehdystä yhteistyöstä myös neljästä vapaudesta elikkä ihmisten palveluiden tavaroiden ja pääomien vapaudesta ja aika usein nämä asiat konkretisoituvat vasta sitten kun puhutaan ihmisten vapaudesta tässä esityksessähän on kysymys noin viidestätuhannesta suomessa asuvasta britistä erosopimuksen mukaisen oleskeluoikeuden saatuaan britannian kansalaiset voisivat jatkaa oleskelua suomessa myös siirtymäkauden eli vuoden kaksituhattakaksikymmentä jälkeen oleskeluoikeus annettaisiin eliniäksi ja se olisi voimassa voimassa ainoastaan suomessa samalla tavoin tulee ajatella niin että suomalaiset opiskelijat ja henkilöt jotka ovat lähteneet britanniaan saavat vastaavia oikeuksia siellä olen sitä mieltä että suomen tulee tehdä kaikkensa että britannian kanssa säilyvät hyvinä senkin jälkeen kun brexit on toteutunut tässä edustaja virolainen totesi aiemmin että että britannia on seitsemänneksi tärkein vientimaa meille ja se on on ollut meille tärkeä maa jo pitkään se on ollut useille suomalaisille yrityksille metsäalan viejille etunenässä se ensimmäinen markkina jonne lähdetään pohjoismaiden ja venäjän jälkeen se on perinteisesti ollut se maa jossa on paljon suomalaisia ja sellaisena me haluamme sen myöskin säilyttää kuten tiedetään isolla britannialla on myöskin hyvät ja läheiset välit yhdysvaltoihin tämä on hyvä tapa pitää yhteyttä koko anglokieliseen maailmaan että olemme olemme hyvissä väleissä britannian kanssa myös brexitin jälkeen tähän on vielä todettava se että vaikka britannia nyt lähti euroopan unionista niin he ovat edelleen mukana muissa kansainvälisissä yhteisöissä joista mainittakoon esimerkiksi euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestö siellä suomen ja britannian välit ovat erittäin läheiset ja olemme usein samojen kannanmuodostusten takana arvoisa puhemies olen sitä mieltä että kysymyksessä on erittäin tärkeä ja hyvä lakiesitys ja ja toivon että tätä tätä yhteistyötä mikä tässä nyt tämän myötä tulee pystymme jatkamaan britannian kanssa ja ja myöskin suomalaiset saavat vastaavia oikeuksia siellä

arvoisa puhemies hallituksen esitys on mielestäni hyvä ja perusteltu kyse on käytännössä eun ja ison britannian välisen eu erosopimuksen toteuttamisesta sen tärkeimmän kohdan eli kansalaisten oleskeluoikeuden osalta tarkemmin sanottuna lakiesitys koskee yhteensä noin viittätuhatta suomessa asuvaa brittiä monet heistä ovat asuneet suomessa pitkään ja kokevat olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa tätä meidän tulisi vaalia ja tätä myös hallituksen esitys tekee esityksen mukaan britannian kansalaisten jotka ovat eu oleskeluoikeutensa suomessa olisi haettava eu oleskeluoikeutensa vaihtoa erosopimuksen mukaiseen oleskeluoikeuteen näin voitaisiin tarkistaa että hakijalla on oikeus erosopimuksen mukaiseen oleskeluoikeuteen pysyvä eu oleskeluoikeus edellyttää viiden vuoden oleskelua suomessa

jälkeen erosopimuksen myötä vastaavanlainen mahdollisuus on myös britanniassa asuvilla noin kahdellakymmenellätuhannella suomen kansalaisella arvoisa puhemies se mistä eun ja britannian välisissä suhteissa pitää kantaa huolta on sopimus eun ja britannian uudesta suhteesta edistyminen itse neuvotteluissa on ollut todella hidasta ja ison britannian britannian eu eron siirtymäkausi päättyy vain runsaan kuuden kuukauden kuluttua työstä tulee vaikeaa mutta siinä on välttämätöntä onnistua kaikkien osapuolten etu on se että niin sanottu kova kova brexit vältetään siksi olisi huojentavaa kuulla tuoreimmat uutiset siitä että neuvotteluja tehostetaan neuvotteluissa etusijan pitää olla kansalaisten oikeuksilla ihmisen mahdollisuudella asua työskennellä liikkua ja kouluttautua ja lisäksi yritysten mahdollisuuksilla viedä palveluja ja tuotteita puolin ja toisin myös suomen taloudelliset panokset näissä neuvotteluissa ovat suuret maamme viennin arvosta peräti neljä pilkku yksi miljardia suuntautuu ja brittiläiset yritykset työllistivät noin kolmetoistatuhatta suomalaista vuonna kahdeksantoista arvoisa puhemies brexitin seurauksena myös meidän suomalaisten pitää arvioida oman eu politiikkamme painopisteitä nyt kun yksi monissa asioissa meille hyvänä yhteistyökumppanina ollut maa on poissa neuvottelupöydistä meidän pitää vahvistaa omaa asemaamme muilla keinoin olennaista tässä on synnyttää uusia ja vaalia vanhoja yhteistyösuhteita samanmielisiin jäsenmaihin hyvä esimerkki uuden yhteistyön pohjasta on niin sanottu hansaryhmä jota on kehitetty pohjoisten jäsenmaiden valtiovarainministerien ympärille tästä yhteistyöstä olisi hyötyä suomelle juuri nyt vaikkapa eun elpymisrahastosta käytävissä neuvotteluissa

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kymmenen nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa tämä laki korvaa muun muassa aiempaa ulkomaalaisrekisterilakia ja vastaanottolakia lakimuutos on tarpeen henkilötietolain vaatimusten muututtua muun muassa eun tietosuoja asetuksen voimaantulon vuoksi lakimuutoksessa ole kyse vähäpätöisistä muutoksista eikä pelkistä teknisistä muutoksista vaikka perusratkaisujen on tarkoitus pysyä mahdollisimman muuttumattomina lakimuutoksessa on on ollut oleellisen tärkeää pitää huoli viranomaisten riittävistä tiedonsaantioikeuksista viranomaisten rekisterit sisältävät salassa pidettäviä ja arkaluontoisiakin tietoja mutta niiden siirtymisen viranomaiselta toiselle on oltava tarvittaessa vaivatonta ja tarkoituksenmukaista lakimuutosta on valmisteltu jo pitkään ja nyt se on onneksi tässä vaiheessa että se voi edetä lakiehdotuksesta on jouduttu poistamaan osiot koskien automaattisia yksittäispäätöksiä valmistelun edetessä on todettu että tämä on niin suuri periaatteellinen asia että se on käsiteltävä omana itsenäisenä kokonaisuutenaan perusoikeudet ja julkisen vallan käyttöön liittyvät laajakantoiset oikeudelliset erityiskysymykset huomioiden mutta se työ ei saa jäädä tekemättä tässä tekoälyn kasvavan määrän yhteiskunnassa hallintovaliokuntakin toteaa että automaattisen päätöksenteon lainsäädännön kehittäminen on välttämätöntä ja asian valmistelua on kiirehdittävä

hyvillä mielin ja tässä kohtaa on hyvä kiittää kaikkia lainvalmisteluun osallistuneita professori mäenpääkin toteaa asiantuntijalausunnossaan että mietintöluonnokseen sisältyvät sääntömuutokset on muotoiltu täsmällisesti ja viranomaisten tiedonsaantioikeuksien perusteita olennaisella tavalla selventävästi niiden voidaan katsoa korjaavan perustuslakivaliokunnan ongelmallisina pitämiä tiedonsaantioikeutta koskevia säännöksiä lain voimaantulon jälkeen on kuitenkin seurattava sen toimimista käytännössä tiedonsaantioikeus eri viranomaisten kesken ei saa missään tilanteessa vaarantua tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa tai haittaa

arvoisa puhemies kuten edellinenkin puhuja kertoi hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja lukuisiin muihin lakeihin esitettävät muutokset olisivat luonteeltaan teknisiä me kuitenkin hallintovaliokunnassa teimme erittäin huolellista työtä ja myös perustuslakivaliokunta tuttuun tapaansa oli tehnyt huolellista pohjatyötä asian tiimoilta ja niinpä hallintovaliokunnassa laajojen asiantuntijakuulemisten ja lausuntojen perusteella tehtiinkin useita muutosesityksiä muutosesityksiä tuli asiantuntijakuulemisen perusteella muun muassa automatisointiin sitä mieltä että automatisointia ei siinä mittakaavassa voida ottaa käyttöön mitä esitettiin hallituksen esityksessä toki totesimme myös että myöhemmässä vaiheessa asetusten myötä asiaan voisi tulla muutosta olimme myös sitä mieltä että julkisuuslakiasioissa oltiin oltiin hallituksen esityksessä aika laajalla pohjalla ja kun tälle puolelle myös perustuslakivaliokunta antoi antoi oman lausuntonsa siihen vedoten hallintovaliokunta teki myös tähän muutoksia kaiken kaikkiaan tämän lain käsittelyn yhteydessä täytyy todeta että kyllä valiokuntien työskentelyllä varsinkin tässä tiiviissä työskentelytahdissa on erittäin suuri merkitys ja toteankin että myös hallintovaliokunnan puheenjohtaja varmaan omassa puheenvuorossaan puhuu tästä hallintovaliokunnan työskentelyn merkityksestä

arvoisa herra puhemies tässä edellä edustajat rantanen ja huttunen käyttivät niihin ole paljon lisättävää ja kuulemme kohta varmasti myös valiokunnan puheenjohtaja purralta vielä laajemmin selvitystä siitä miten valiokunnan työ on edennyt voin joka tapauksessa päätellä että tämä iso kokonaisuus on nyt saatu eteenpäin ja on syytä siitä hallintovaliokuntaa kiittää arvoisa puhemies haluan tuoda keskusteluun vain kaksi näkökulmaa jotka ovat mielestäni tärkeitä huomioida näissä asioissa toisaalta on se että tietosuojasta joka sinänsä on tietysti valtavan tärkeä kysymys ei saa tulla

tässä on jatkuvasti meillä lainsäätäjinä sellainen seuraamisen paikka ettei sinänsä hyvästä tarkoituksesta tietosuojan parantamisesta tule sitten estettä hallinnon järkevälle toiminnalle mikä taas vaarantaisi kansalaisten luottamusta hallinnon toimintaan toinen näkökulma arvoisa puhemies ja ehkä jopa tulevaisuuden kannalta vielä isompi näkökulma on tämä automatisoidun päätöksenteon lainsäädännön puute suomessa tämä on kyllä ehdottomasti asia joka tulee ottaa korkealle prioriteettilistalla koska jos ajattelemme että haluamme hallintoa keventää ja virtaviivaistaa ja palveluperiaatetta noudattaen saada kansalaisille selkeistä asioista päätöksiä mahdollisimman nopeasti niin tämä lainsäädäntö suomessa tulee ilman muuta saada kuntoon tämä hallituksen esitys on konkreettinen esimerkki siitä että se on tökännyt sitten siihen kun noin yleensä meillä ei tätä lainsäädännöllistä viitekehystä vielä ole hoidettu sille tasolle jolla sen pitäisi mielestäni tässä

arvoisa puhemies käytän tämän esittelypuheenvuoron tässä yhteydessä pahoittelut jo etukäteen pitkähköstä puheenvuorosta sillä tämä paketti on hyvin laaja ja hyvinkin monimutkainen valiokunta teki tähän merkittäviä muutoksia paitsi itse saamansa tiedon perusteella niin tietysti perustuslakivaliokunnan kannanottojen perusteella esityksessä laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa lakia sovellettaisiin henkilötietojen käsittelyyn maahanmuuton hallinnonalalla ja se korvaisi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain joka ehdotetaan kumottavaksi ehdotettavaan lakiin keskitettäisiin henkilötietojen käsittelyä käsittelyä koskeva sääntely maahanmuuton hallinnonalan muista laeista lisäksi siihen liittyvät ehdotukset laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain kotoutumisen edistämisestä annetun lain kansalaisuuslain ulkomaalaislain maahanmuuttovirastosta annetun lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain turvallisuusselvityslain ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta lisäksi esitykseen teknisiä muutoksia sisältäviä ehdotuksia useista muista laeista tavoitteena on että jatkossa henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa säädettäisiin yhdessä nykyaikaisen henkilötietolain vaatimukset täyttävässä laissa joka täydentää eun tietosuoja asetusta tietosuojalakia ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettua lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia muutettaisiin siten että siihen keskitettäisiin maahanmuuttohallinnon asiakirjojen salassapitoa koskeva sääntely hallituksen esityksen perusteluissa on tehty selkoa esitykseen sisältyvien ehdotusten suhteesta tietosuoja asetukseen ja rikosasioiden tietosuojalakiin valiokunta ehdottaa ensimmäiseen lakiehdotukseen muutoksia joilla on merkitystä myös eu oikeuden kannalta eun tietosuojalainsäädännöstä ei seuraa rajoitteita sen suhteen valitaanko sääntelyratkaisuksi nykyinen rekisteripohjainen tai esityksessä ehdotettu käyttötarkoituksiin perustuva sääntelyratkaisu lisäksi valiokunta toteaa että tietosuoja asetus tietosuojalaki ja rikosasioiden tietosuojalaki sisältävät yksityiskohtaiset säännökset muun muassa henkilötietojen käsittelyn yleisistä periaatteista rekisterinpitäjän velvollisuuksista ja rekisteröidyn oikeuksista tietoturvallisuudesta ja henkilötietojen käsittelyn valvonnasta sekä lainvastaisen henkilötietojen käsittelyn seuraamuksista

säädetty yhdeksi henkilötietojen alkuperäisistä käsittelytarkoituksista hallintovaliokunta toteaa että ulkomaalaisrekisterin tiedot ovat tärkeitä valtion turvallisuuden kannalta ja vakavasti suomen turvallisuutta uhkaavan teon ennalta estämisessä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi on tärkeää huolehtia siitä että sille uhkan muodostavat henkilöt pystytään tunnistamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja heidän oleskeluunsa pystytään tarvittaessa puuttumaan mikäli kansallisen turvallisuuden suojaaminen ei enää olisi laissa henkilötietojen alkuperäinen käsittelytarkoitus tulisi siitä säätää erikseen muuna kuin alkuperäisenä käsittelytarkoituksena tällaiseen sääntelytekniikan muutokseen sisältyisi riski siitä että tiedot eivät olisi käytettävissä nykytilaa vastaavasti muutos voisi myös antaa virheellisesti vaikutelman että tiedot eivät enää olisi niin olennaisia kansallisen turvallisuuden suojaamisen kannalta

suojaaminen tulee säilyttää henkilötietojen alkuperäisenä käsittelytarkoituksena sääntelyn selkeyttämiseksi ja tarkentamiseksi valiokunta ehdottaa kansallisen turvallisuuden suojaamiseen liittyviin säännöksiin muutoksia valiokunta ehdottaa ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmä pykälän muuttamista kokonaan hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen kahdennessatoista pykälässä on ehdotettu säänneltävän niistä tilanteista joissa lain soveltamisalan piirissä henkilötietoja olisi salassapitosäännösten estämättä mahdollista käsitellä muussa kuin alkuperäisessä käsittelytarkoituksessa kysymys ei ole mistä tahansa käsittelytarkoituksesta vaan rekisterinpitäjälle laissa säädetyistä tehtävistä joiden suorittaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä muussa kuin siinä käsittelytarkoituksessa jota varten tiedot on alun perin tallennettu perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta sääntelyä rekisterinpitäjän tiedonsaantioikeudesta tulee täsmentää ja sen vuoksi tätä kohtaa on tarkennettava hallintovaliokunta ehdottaakin että ne tilanteet joissa on kyse tiedon liikkumisesta eri rekisterinpitäjien välillä erotetaan niistä tilanteista joissa rekisterinpitäjä itse käsittelee järjestelmään tallentamaansa tietoa hallituksen esityksessä julkisuuslakiin ehdotettua sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi siten että salassapito olettamaa rajataan perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla poistamalla maininta tiedon aiheuttamasta haitasta lisäksi säännöksestä poistetaan maininta asiakirjojen julkisuudesta asianosaisille tai hänen läheisilleen aiheutuvasta vahingosta valiokunnan ehdotuksen mukaan salassapidon vahinkoedellytyksenä on siten ainoastaan turvallisuuden vaarantuminen mikä vastaa siis voimassa olevaa julkisuuslakia hallintovaliokunta ehdottaa myös että automaattisia yksittäispäätöksiä koskeva pykälä poistetaan lakiehdotuksesta automaattisen päätöksenteon mahdollistamisella oli hallituksen esityksen mukaan tavoitteena sovittaa yhteen maahanmuuttoviraston kasvavat jonot hakemusmäärät ja pienenevät resurssit niin että

yksinkertaisimpia asioita voitaisiin ratkaista tehokkaammin mikä olisi sitten hakijoiden ja yritysten ja yhteiskunnankin edun mukaista nämä tavoitteet ovat hallintovaliokunnankin mielestä tärkeitä mutta perustuslakivaliokunnan kannat huomioiden tässä yhteydessä yhteydessä ei ole edellytyksiä säätää automaattisista yksittäispäätöksistä siihen liittyy sellaisia perusoikeuksiin ja julkisen vallan käyttöön liittyviä erityiskysymyksiä jotka pitää arvioida erikseen yleislainsäädännön kehittämisen kautta sitten vielä rekisterinpitäjyydestä ehdotetussa laissa pitäydytään hallituksen esityksen mukaisessa perusratkaisussa jonka mukaan usea viranomainen vastaa rekisterinpitäjänä järjestelmään tallentamistaan tiedoista valiokunnan saaman tiedon mukaan pidetään tarkoituksenmukaisena että nämä viranomaiset eivät kuitenkaan toimi yhteisrekisterinpitäjinä vaan siis täysin erillisinä rekisterinpitäjien määrittäminen on olennaista sen selventämiseksi mikä viranomainen kulloinkin vastaa tietosuoja asetuksessa säädetyistä velvoitteista koska valiokunta ehdottaa että tästä yhteisrekisterinpitäjyydestä luovutaan se ei myöskään ehdota säädettäväksi siihen liittyvistä yhteyspisteistä lisäksi valiokunta ehdottaa että rekisterinpitäjien vastuunjaosta sekä tiedonsaantioikeuksista säädetään täsmällisemmin ja että selkeytetään sääntelyn rakennetta lisäksi valiokunta pitää tarpeellisena että maahanmuuttohallinnon henkilötietolain suhdetta muuhun lainsäädäntöön määrittävää pykälää täsmennetään siten että siitä käy selkeämmin ilmi ehdotetun lain suhde yhtäältä tietosuoja asetukseen ja tietosuojalakiin ja toisaalta rikosasioiden tietosuojalakiin arvoisa puhemies tämä paketti tosiaan oli hyvinkin työläs mietintö on yksimielinen

arvoisa puhemies hallintovaliokunnan puheenjohtajan erinomaisen selostuksen jälkeen haluan vain omalta osaltani lyhyesti todeta että tämä kertoo siitä että eduskunnassa tapahtuvalla työllä näin tärkeässä asiassa on todella merkitystä useinhan julkisuudessa annetaan kuva että hallituspuolueiden edustajat ovat täällä vain niin sanotusti painamassa hallituksen esitysten nappia ja opposition edustajat ovat sitten jotain toista nappia kenties painamassa mutta tässä todella työstimme hallintovaliokunnassa aika perusteellisesti tämän uusiksi asiahan sinänsä juontaa juurensa ymmärtääkseni jo edellisen hallituskauden ajalta ja syyskaudelta mutta tämä laitettiin valiokunnan puheenjohtajan kuvaamalla tavalla nyt kokonaan tai melko kokonaan uusiksi tämän halusin vain

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolmetoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tänään on tietysti historiallinen päivä suomi sotien jälkeen oli elänyt vuotta normaalioloissa kunnes maaliskuussa jouduttiin toteamaan maassa vallitsevat poikkeusolot ja tänään poikkeusolot ovat nyt kolmen kuukauden jälkeen päättyneet se ei kuitenkaan tarkoita sitä että pandemian meille tuoma uhka olisi ohi tai että tilanne meidän päätöksentekijöiden kannalta muuttuisi jotenkin helpommaksi ehkä jopa päinvastoin suomi on yhteiskunta jossa on hyvä varautumisen taso me olemme yhteiskunta jossa on viisaasti osattu jo ennalta varautua ja harjoitella mahdollisia erilaisia vaaroja varten se että suomi on maailman toimivin yhteiskunta on hyvin näkynyt tämän koronapandemiatilanteen aikana ja tilanne on saatu suomessa hyvin hallintaan mutta tosiaan se että tautitilanne ja sitä myötä kansanterveyden tilanne on saatu turvalliseksi ei tietenkään poista sitä etteivätkö kriisin taloudelliset vaikutukset yhä uhkaa suomea ja suomalaisia

on vasta edessä on hyvä että nyt jatketaan tätä lomautetuksi joutuvien karenssin poistoa vuoden loppuun saakka täällä mietinnössä esillä olevat tiedot työttömyystilanteesta lomautettuina lomautettuina olevista ja lomautusuhan alla olevista ovat varsin rajuja viimeisimpien tietojen mukaan tämä on päivätty seitsemäs kuudetta oli kokoaikaisesti lomautettuja työttöminä työnhakijoina yhteensä sataneljäkymmentäneljätuhattakaksisataakolmekymmentäseitsemän henkilöä ja muita työttömiä työnhakijoita yhteensä kaksisataayhdeksänkymmentätuhattakolmesataayhdeksänkymmentäneljä henkilöä te toimistoille keväällä saapuneita lomautuksia koskevia yt ilmoituksia oli tuohon ajankohtaan mennessä kirjattu noin viidentuhannenkahdeksansadan työnantajan toimesta ja ne koskivat noin viittäsataaneljääkymmentätuhatta työntekijää nämä ovat todella vakavia lukuja suomalaisten tulevan hyvinvoinnin kannalta meidän tulee tehdä kaikki toimet jotta myös kansantalouden tila tulee turvatuksi kun pääsemme kohti normaalioloja tässä mielessä uskon että eduskunta

arvoisa puhemies oma puheenvuoroni on hyvin samanhenkinen kuin edustaja autton puheenvuoro äsken olen ottanut tavakseni että en toista samoja lukuja vain sen takia että saisin ne kirjatuksi pöytäkirjaan itse sanominani mutta niin kuin edustaja autto tuossa totesi noin puolta miljoonaa suomalaista koskee työttömyys muodossa tai toisessa tällä hetkellä ja perheenjäsenet päälle eli olemme todella nyt tässä kaksoiskriisissä siirtyneet terveyskriisistä jo joku aika sitten talouskriisin hoitoon

arvoisa puhemies samoin kuin edustaja linden en toista esitettyjä puheenvuoroja totean vain että tälle esitykselle on varmasti paikkansa vaikka monella alalla kesä on nytten ollut varsin vilkas tämä työttömyys ja lomautuspiikkihän ei ole koskenut kaikkia aloja niin siitä huolimatta tiedän että monet yrittäjät pohtivat jo tulevaa ja tulevaa talvea varsinkin kausiluontoisilla aloilla aletaan varmaan vetämään käsijarrua nyt jo kesän jälkeen elikkä kohti alkavia kylmiä kuukausia niinpä ollen tämän jatkoaika tulee olemaan erittäin tarpeellinen tiedän että monessa perheessä vähän pelonsekaisin tuntein mietitään jo sitä tulevaa talvea paitsi sitä iskeekö koronapandemia uudestaan myös sitä rohkaistuvatko työnantajat palkkaamaan työntekijöitä vasten talvea ja vasten tätä hiljaista aikaa jotenka tämä on erittäin tervetullut lisä ja kuten tässä todettiin jo äsken meidän tehtävänämme täällä talossa on huolehtia siitä että yhteiskunta ei pysähdy ja tämä päätös on yksi osa sitä päätöksentekoa

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn

sivistysvaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies esittelen valiokunnan mietinnön hallituksen kuudes viidettä antaman koronakriisin hallinnan hybridistrategiasuunnitelmaa koskevan periaatepäätöksen mukaan lukioiden ammatillisten oppilaitosten ammattikorkeakoulujen yliopistojen vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen tilojen käyttöä opetukseen hallitaan

ja ammattikorkeakoululakiin lisättäväksi väliaikaiset säännökset joilla huomioidaan koronavirusepidemian mahdollisen jatkumisen vaikutukset opintojen järjestämiseen liittyviin korkeakoulujen lakisääteisiin velvoitteisiin ja samalla varmistetaan opiskelijoiden oikeusturvan toteutuminen valiokunnan asiantuntijakuulemisissa hallituksen esitystä on kannatettu hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena valiokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina opetuksen ja ohjauksen järjestämisestä totesimme näin hallituksen esityksessä ehdotetaan että yliopistolain pykälään lisättäisiin väliaikaisesti uusi neljä ja viisi momentti ja ammattikorkeakoululain neljänteentoista pykälään uusi neljä ja viisi momentti joiden mukaan yliopistolla ja ammattikorkeakoululla ei ole velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja ja opintojen ohjausta siten että opiskelija voi suorittaa tutkinnon laissa säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa jos opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja ei ole mahdollista järjestää covid yhdeksäntoista epidemian vuoksi

poikkeuksista koronaepidemian aikana on säädetty aiemmin kolmastoista viidettä kaksituhattakaksikymmentä asti voimassa olleissa soveltamisasetuksissa ja opetuksen järjestämisvelvollisuutta koskeva sääntely on esityksen mukaan tarpeen epidemian mahdollisesti jatkuessa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut voivat autonomiansa puitteissa toteuttaa opetusta ja opintojen ohjausta monin eri tavoin myös muutoin kuin lähiopetuksena etäopetukseen siirtyminen tai sen jatkaminen kuuluu siis korkeakoulujen omaan päätösvaltaan korkeakoulujen tulee kuitenkin huolehtia koulutuksen tutkimuspohjaisesta luonteesta ja koulutuksen laadusta opetuksen järjestämistavasta riippumatta asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota siihen että etäopintojen pitkittyessä aloittavalla opiskelijasukupolvella merkittävä osa tutkinnon suorittamisesta jopa puolentoista vuoden ajan tulee toteutumaan poikkeuksellisella tavalla opintojen laadusta huolehtimiseen ja opiskelijoiden opiskelukykyyn on siksi kiinnitettävä erityistä huomiota ja yliopistojen on kyettävä toteuttamaan koulutustehtävänsä

aiheuttama mahdollinen opintojen viivästyminen huomioidaan harkittaessa opiskelijan jatkoaikaa valiokunta pitää tärkeänä että esityksen vaikutuksia opiskelijan erilaisiin etuuksiin arvioidaan kattavasti esimerkkinä poikkeusolojen jatkumisen merkitys tarpeelle tarkistaa opintolainahyvityksen ehtoja asiantuntijakuulemisessa on esitetty että

muuttuessa opetuksen järjestämisen joustoa koskevien säännösten voimassaoloaikaa on voitava lyhentää valiokunta korostaa että ehdotettujen säännösten soveltaminen on opetuksen ja opintojen ohjauksen järjestämisvelvollisuuden poikkeuksen osalta sidottu vallitsevaan epidemiatilanteeseen ja siihen että opintoja tai opintojen ohjausta ei epidemian vuoksi ole järjestää epidemiatilanteen mahdollisesti laantuessa ennen lain voimassaolon päättymistä myöskään nämä säännökset eivät siten ole enää sovellettavissa sivistysvaliokunta pitää erittäin hyvänä hallituksen esitykseen sisältyvää ehdotusta että korkeakouluissa tutkinto opintonsa syksyllä kaksituhattakaksikymmentä ja keväällä kaksituhattakaksikymmentäyksi aloittavien opiskelijoiden asemaa koronavirusepidemian aikana helpotetaan mahdollistamalla poissa olevaksi ilmoittautuminen

pykälän ja ammattikorkeakoululain kahdennenkymmenennenyhdeksännen pykälän mukaan poissa olevaksi ilmoittautuminen ensimmäisenä lukuvuonna on mahdollista vain silloin kun opiskelija suorittaa asevelvollisuuslain siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua

liittyviä ongelmia opiskelijan lähtömaassa tai suomessa edustustojen tai maahanmuuttoviraston käsittelyaikojen pidentymisen vuoksi säännös edellyttää että opiskelija on tosiasiallisesti estynyt aloittamasta opintojaan opiskelijan oma päätös olla aloittamatta opintoja ei siten riitä perusteeksi ilmoittautua poissa olevaksi lähtökohtaisesti opiskelijalla itsellään on velvollisuus esittää selvitys siitä että opintojen aloittaminen on estynyt hallituksen esityksessä korostetaan että ei velvoita korkeakouluja järjestämään samoja opintojaksoja yhtä aikaa sekä lähi että etäopetuksena tilanteessa jossa on palattu lähiopetukseen mutta maahantulossa on edelleen ongelmia sivistysvaliokunta pitää ehdotettuja määräaikaisia säännöksiä poissaolosta ensimmäisen lukuvuoden aikana selkeinä ja kannatettavina säännösten käytännön soveltamisessa on tärkeää että yhdessä opiskelijan kanssa tarkoin selvitetään pandemiasta johtuvat rajoitukset opiskelijan kotimaassa jotta opiskelijalta ei puutteellisen tiedon pohjalta evätä mahdollisuutta ilmoittautua poissa olevaksi valiokunnan päätösehdotus on että eduskunta hyväksyisi muuttamattomana hallituksen esitykseen

toisen lakiehdotuksen kiitos

arvoisa rouva puhemies vaikka suomessa tänään poikkeusolot ovat päättyneet niin maailmalla epidemiatilanne pandemiatilanne on edelleen pahenemaan päin ja on selvää että tämä tilanne jatkuessaan vaikuttaa paljon juuri esimerkiksi suomalaiseen korkeakouluelämään siten että opiskelijat eivät välttämättä pääse aloittamaan opintojaan suunnitellulla tavalla mielessä on erittäin tärkeää että tällä lakiesityksellä nyt parannetaan opiskelijoiden oikeusturvaa ja tuossa edellä sivistysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja risikko hyvin kuvasi ne käytännön vaikutukset joita lailla on arvoisa puhemies haluaisin nostaa nyt sitten tässä tämän poikkeusajan keskellä esiin myös ne epäkohdat joita aivan ilmeisesti korkeakoulujen

osalta kevään aikana on tapahtunut ja kun meillä on arvostettu valiokunnan puheenjohtaja täällä paikalla niin ehkäpä valiokunta voi myös luoda sopivaa painetta sitten tuonne valtioneuvoston suuntaan että mietitään miten tätä opiskelijoiden oikeusturvaa sikäli kuin voidaan osoittaa että siinä on ongelmia pääsykokeiden osalta ollut turvata julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kaikkein halutuimmilla koulutusaloilla sanotaan vaikka lääketiede kokeiden aikana on selvästi esiintynyt käyttäytymistä joka ei ole

tämähän olisi aivan tietysti ilmiselvästi näin jälkikäteen sanoen tullut kokeen järjestäjän ottaa huomioon että jos kokeessa voidaan saavuttaa hyötyä vaikkapa käyttämällä julkisia tietolähteitä kuten internetiä niin sen pitää olla kaikille sallittua eikä niin että ne jotka sääntöjä rikkovat voivat tällä tavoin saada hyötyä

tämän halusin arvoisa puhemies tässä sanoa sinänsä tämä

arvoisa puhemies olen puhunut koko kevään etäopetuksen mahdollistamisen puolesta sillä laajat selvitykset ovat osoittaneet hyviä tuloksia ja kannustavat jatkamaan etäopetuksessa jos tilanne niin vaatii myös sivistysvaliokunnan kuulemisissa hallituksen esitystä on asiantuntijoiden suunnasta kannatettu ja pidämme yksimielisesti esitystä erittäin tarpeellisena sekä selkeänä toivottavasti eduskunta siis hyväksyy muuttamattomana nämä

puhemies vielä totean tuossa äsken kerroin tuon sivistysvaliokunnan mietinnön ja ja me olimme kyllä hyvin yksimielisiä tästä asiasta ilman muuta nyt kun tämä operoidaan nimenomaan näiden peruslakien kautta elikkä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain kautta niin silloin tähän ei tarvitse edes sekoittaa tartuntatautilakia eikä missään nimessä muita lakeja on erittäin hyvä että tällainen tällainen päätös tähän nyt tehdään kyllähän tämä koko koronaepidemia on vaikuttanut hyvin paljon koko sivistysvaliokuntasektorin asioihin tietenkin kaikkiin muihinkin yhteiskunnan sektoreihin mutta jos ajatellaan mitä meillä tuolla sivistysvaliokunnassa käsitellään niin meillä on siellä siellä koulutustutkimus siellä on myöskin nämä nämä kirjastoasiat siellä on taiteentekijät tieteentekijät luovat alat musiikki kaikki kulttuurisektori niin että kyllähän se aika kylmää kyytiä on ollut ja siitä syystä me pyrimme helpottamaan tätä kaikin voimin tässä on lakiesitys joka kohdistuu nimenomaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoitten elämään ja tällä lakiesityksellä pyritään helpottamaan sitä elikkä täällä on etäopetuksen mahdollistaminen mutta sitten myöskin poissa olevaksi ilmoittautumisen mahdollisuus totta kai me yritämme näissä huomioida myös semmoisen että ne ovat hyvin rajattuja tilanteita ja myöskin sen että ihan millä sattuu ehdoilla ei pysty pysty toteuttamaan esimerkiksi poissa olevaksi ilmoittautumista mielestäni tämä

minkälaisia asioita tähän liittyy sitten tuossa edustaja autto otti puheeksi tämän valintaprosessin sehän on ollut nyt tässä yksi sellainen jonka koronaepidemia on aikaansaanut ja joka on voi sanoa vähän niin kuin murheenkryyni ja siinä kyllä koetellaan hieman sitä eikä mitään hiemankaan vaan mielestäni koetellaan opiskelijaksi hakevan henkilön oikeusturvaa ja se liittyy siihen että että siellä valintaprosessissa valintakriteereitä ja sitä menettelyä muutettiin kesken valintaprosessin tällä hetkellä eduskunnan apulaisoikeusasiamies tätä asiaa selvittää ja on pyytänyt viides kuudetta mennessä opetus ja kulttuuriministeriöltä selvityksen tästä asiasta ja me odottelemme tietenkin sitä kun tuossa edustaja autto viittasi tähän niin totta kai me varmasti sitten valiokunnassa käsittelemme sen

puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia väliaikaisesti covid yhdeksäntoista epidemian aiheuttaman poikkeustilan ja siihen liittyvien rajoitusten vuoksi ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset poissa olevaksi ilmoittautumisesta ensimmäisenä lukuvuonna jos opiskelija on estynyt aloittamasta opintojaan epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi tai muusta epidemiaan epidemiaan liittyvästä painavasta syystä kokonaisuutena tämä on hyvä lakiesitys jota sivistysvaliokunta jossa itsekin mukana istun on kannattanut tämä on tärkeä asia koska esimerkiksi opintojen viivästymisellä on vaikutuksia sitten muun muassa opiskelijan saamiin sosiaalietuuksiin tuossa tuli hyviä puheenvuoroja edustaja autolta ja myöskin puheenjohtaja risikolta juuri tästä tilanteesta mihinkä ammattikorkeakouluun ja yliopistoon hakeneet ovat joutuneet nyt tämän pandemiatilanteen takia ongelmia on tullut ja yllättäen varmasti siihen oikeusturva asiaan nyt ottavat sitten asiantuntijat kantaa sitten

täytyy kuitenkin vielä huomioida ja sanoa se että hallitus reagoi kokonaisuutena tässä nyt myöskin siihen että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään ja niille myöskin varataan resursseja minun mielestäni pitäisi jatkossakin enemmän niitä niitä aloituspaikkoja olla aika paljon on kuitenkin opiskelijoita meillä kotona muun muassa yksi joilla on motivaatiota ja jotka hakevat intohimoisesti johonkin ja sitten eivät pääsekään tulee tämmöisiä turhia välivuosia varmasti monessa monessa paikassa opiskelijat joutuvat sitten välivuosia pitämään eli opiskelupaikkoja

arvoisa puhemies edustaja asell piti erinomaisen hyvän puheenvuoron tästähän me olemme juuri ja olen hänen kanssaan erinomaisen paljon samaa mieltä siitä että että näitä aloituspaikkoja kun saadaan lisää niin se vähän helpottaa tässä tilanteessa meillähän on monia sellaisia aloja jotka jotka vaativatkin nyt niitä aloituspaikkalisäyksiä esimerkiksi sote alalla ja lastentarhanopettajista on valtava pula elikkä on hienoa jos pystytään lisäämään tällä lailla alakohtaisesti mutta mutta myöskin räätälöimään hieman sitten alueellisesti tarpeen mukaan tärkeäähän on siinä sitten se että niihin aloituspaikkoihin aidosti annetaan rahaa

totta kai jokainen opinahjo haluaisi nyt lisätä niitä aloituspaikkoja koska se on tärkeää ja sitä vartenhan ne opinahjot ovat olemassa mutta totta kai pitää tulla sitten rahoitus niihin koska jos käy niin ettei tule rahoitusta niin se on sitten jostain muusta pois ja siitä muusta koulutuksesta pois

aloituspaikat ovat hyvä asia mutta sehän ei poista nyt sitä ongelmaa mikä oikeusturvaongelma on tässä valintakoemenettelyssä ja prosessissa tässä on vielä sellainen sellainen

opiskelijan kannalta hankala tilanne että maaliskuun puolessavälissä vaikka koulut suljettiin avit kuitenkin antoivat luvan siellä oli nimenomaan ne ohjeet että valintakokeet voidaan järjestää koulujen tiloissa ja ja tämä oli se se sellainen hankala tilanne tässä että että niitä ei kuitenkaan sitten järjestetty ymmärrän monia syitäkin siihen mutta mutta poikkeusolotkin kuitenkin edellyttävät että oikeusturvasta pidetään huolta kiitos

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

onko valiokunnan puheenjohtaja risikko

puhemies todella valiokuntahan on mietinnön tästä laatinut ja siellä todetaan näin keväällä kaksituhattakaksikymmentä koronaepidemiasta johtuen koulutusta järjestettiin poikkeuksellisin tavoin valmiuslain nojalla annettujen soveltamisasetusten

mukaisesti soveltamisasetuksilla rajoitettiin lähiopetuksen ja ohjauksen järjestämisvelvollisuutta eri koulutusasteilla määräaikaisesti oppilaitosten poikkeusjärjestelyjen taustalla olivat myös aluehallintoviranomaisten tartuntatautilain nojalla tekemät päätökset joilla määrättiin oppilaitosten tilat suljettaviksi asiaa koskevat ensimmäiset aluehallintoviranomaisten päätökset olivat voimassa kahdeksastoista kolmatta viiva kolmastoista neljättä ja jatkopäätökset neljästoista neljättä viiva kolmastoista viidettä hallituksen kuudes viidettä antaman koronakriisin hallinnan hybridistrategiasuunnitelmaa koskevan periaatepäätöksen mukaan lukioiden ammatillisten oppilaitosten ammattikorkeakoulujen yliopistojen vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen tilojen käyttöä opetukseen hallitaan neljästoista viidettä alkaen

lainsäädännön edellyttämällä tavalla on kuitenkin hankalaa koska näyttöjen toteuttamismahdollisuudet työpaikoilla ovat koronavirusepidemiasta johtuen puutteelliset koronavirusepidemia on hankaloittanut ammatillisen koulutuksen näyttöjen toteuttamista erityisesti tietyillä koulutusaloilla sekä riskiryhmiin kuuluvien opiskelijoiden kohdalla

väljennetään mahdollisuutta tarvittaessa täydentää näytössä osoitettua osaamista muulla osaamisen arvioinnilla ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa kolmaskymmenesensimmäinen seitsemättä saakka hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena valiokunta ehdottaa esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana muutamiin asioihin otimme sitten myöskin kantaa mietinnössä esimerkiksi opiskelijoiden mahdollisuudet ammattitaidon ja osaamisen osoittamiseen aidoissa työtilanteissa ovat heikentyneet koronaepidemian aikana työpaikkojen sulkemisen tai suuren tartuntariskin vuoksi monilla koulutusaloilla on ollut vaikeaa tai mahdotonta toteuttaa ammatilliseen koulutukseen liittyviä osaamisen näyttöjä aidoissa työympäristöissä valiokunta pitää kannatettavana sitä että esityksellä turvataan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opintojen etenemisen ja valmistumisen edellytykset koronavirustilanteessa näyttöjen viivästyminen voi johtaa opiskelijan kannalta ammattiin valmistumisen ja siten myös työllistymisen siirtymiseen suunniteltua myöhemmäksi työnantajien näkökulmasta vaikutukset liittyvät ennen kaikkea osaavan työvoiman saatavuuteen

toteuttaa näytöt aidoissa työtilanteissa esimerkiksi vaihtoehtoisia työpaikkoja kartoittamalla osaamisen osoittaminen aidoissa työtehtävissä on keskeinen ammatillisen koulutuksen laatutekijä valiokunta korostaa että esitettyjä joustomahdollisuuksia käytetään vain silloin kun se on koronavirusepidemiaan liittyvien syiden vuoksi välttämätöntä valiokunta painottaa että ammatillisessa koulutuksessa myös poikkeuksellisten järjestelyjen aikana varmistaa tutkintoa suorittavien osaamisen laatu ja työelämävastaavuus työelämän tulee voida luottaa siihen että tutkinnon suorittaneen osaaminen ja ammattitaito on arvioitu ja todennettu asianmukaisesti tätä väliaikaista muutosta tulee myös seurata todetaan valiokunnan mietinnössä asiantuntijakuulemisessa esitettiin toiveita ehdotettujen muutosten seurannasta ja vakinaistamisesta valiokunta pitää ehdottoman tärkeänä että ehdotetun lainmuutoksen vaikutuksia koskien sekä näyttöjen toteuttamistapoja että osaamisen arviointia seurataan tiiviisti ja sen yhteydessä kerätään kattavasti tietoa joka käsittää opiskelijoiden oppilaitosten ja työelämän näkökulmat seurannalla saadun tiedon perustella voidaan arvioida tarvetta valmistella lainsäädännön muutoksia nyt väliaikaisiksi tarkoitettujen muutosten vakinaistamiseksi työelämätoimikuntien tilannekuvat suomen koronaepidemiaa edeltävältä ajalta

voivat muodostaa perustan johon ehdotetun lakimuutoksen vaikutuksia on mahdollista peilata otimme kantaa myös digitalisaation hyödyntämiseen todettiin näin näyttöympäristöiksi saatavilla olevien työpaikkojen määrän lisäksi koronavirusepidemia vaikuttaa samanaikaisesti esimerkiksi arvioijien saatavuuteen johon työpaikkojen koronaviruksesta aiheutuva tilanne vaikuttaa valiokunta korostaa että tilannetta voidaan hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja niitä tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää nykyistä laajemmin näyttöjen järjestämisen ja osaamisen arvioinnin toteutustapojen muuttuessa on tärkeää että digitaalisia menetelmiä ja oppimisympäristöjä kehitetään myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja että hyviksi koettuja käytäntöjä jaetaan muiden käytettäviksi ja edelleen kehitettäviksi viestintäänkin otimme kantaa valiokunta kiinnittää huomiota siihen että opetuksen ja koulutuksen sujumisen kannalta on olennaista viestinnän selkeys yhdenmukaisuus ja oikeudellinen kestävyys viestintä ja tiedotus sisältävät muun muassa ohjeet ja verkkopalveluissa tarjottavan tuen niiden on tarkoitus tukea koulutuksen järjestäjien toimintaa yhdenmukaisesti millä varmistetaan osaltaan se että opinnoissa eteneminen sekä tutkinnon ja sen osien suorittaminen mahdollistetaan opiskelijoille yhdenvertaisesti ohjeiden ja muun verkkopalveluissa tarjottavan tuen muotoilussa on valiokunnan saaman asiantuntijalausunnon mukaan osoittautunut toimivaksi opetushallituksen ja opetus ja kulttuuriministeriön viestintäyhteistyö josta on jo syntynyt lisäarvoa koulutuksen järjestäjille sitä on tärkeää jatkaa myös mahdollisissa myöhemmissä poikkeusoloissa on tärkeää että viranomaiset tiivistävät edelleen keskinäistä yhteydenpitoaan ja että ohjeistus on yhtenäistä tietoa tulee jakaa riittävästi kaikille asianomaisille tahoille opiskelijoille oppilaitoksille ja työpaikoille ja päätösesityksenähän meillä on että eduskunta hyväksyisi muuttamattomana hallituksen

halusin tulla jälleen kerran kehumaan suomalaisia opettajia tällä kertaa ammatillisia opettajia minä olen seurannut läheltä koko kevään ajan miten opettajat ammatillisessa koulutuksessa ovat hyödyntäneet muun muassa digitalisaatiota ja luoneet uusia innovaatioita niin ettei opetukseen ole tullut kovin paljon katkoja toki ammatillisessa koulutuksessa käytännön taitojen opiskelussa opiskelijat tarvitsevat myös lähiopetusta ja käytännön harjoittelua mutta monia tänä keväänä syntyneitä uusia opetuksen tapoja aiotaan ammatillisessa koulutuksessa hyödyntää myös jatkossa aiempien opetusmenetelmien rinnalla

etäopetuksenkin kehittämisessä kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota tässä lakiesityksessä on kysymys siitä että ammattitaidon ja osaamisen osoittaminen eli näyttöjen suorittaminen olisi tilapäisesti mahdollista toteuttaa aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan suorittamalla muita käytännön tehtäviä jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita tai työprosesseja

selvää että joissakin ammateissa asia on helpompi järjestää kuin joissakin toisissa arvoisa puhemies ihan loppuun haluan todeta että tämän ehdotetun lakimuutoksen vaikutuksia on syytä seurata huomioiden opiskelijoiden oppilaitosten ja työnantajien näkökulmat uskon vahvasti että seurantatiedon pohjalta voidaan kehittää aivan uudenlaisia työtapoja ammatilliseen koulutukseen jatkossa myös ammatilliseen täydennyskoulutukseen muun muassa digitalisaatiota ja ja tulevaisuudessa myös virtuaalitodellisuutta entistä enemmän hyödyntämällä

kuten edellistä esitystä tätäkin sivistysvaliokunta piti saamamme selvityksen perusteella tarpeellisena ja ehdotamme esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana tilanne jossa valmistuminen lykkääntyy tutkinnot venyvät ja työllistyminen viivästyy ei ole kenenkään edun mukaista ei myöskään tilanne että ammattikouluista valmistuu epäpäteviä henkilöitä siksi on ensisijaisen tärkeää että ehdotetuista säännösten mahdollistamista väljennyksistä huolimatta tulee selvittää mahdollisuudet toteuttaa näytöt aidoissa työtilanteissa esimerkiksi vaihtoehtoisia työpaikkoja kartoittamalla osaamisen osoittaminen aidoissa työtehtävissä on keskeinen ammatillisen koulutuksen laatutekijä mietinnössä korostamme että esitettyjä joustomahdollisuuksia käytetään vain silloin kun se on koronavirusepidemiaan liittyvien syiden vuoksi välttämätöntä

arvoisa rouva puhemies huomasin tänään eduskunnan twitter tililtä että olitte tavannut pääministerin ja yhdessä iloitsitte yhdessä iloitsitte poikkeusolojen päättymisestä se on yhteinen ilomme mutta samalla me kaikki tiedostamme sen että uhka ei ole vielä ohi vaan vaan me joudumme olemaan edelleen varovaisia ja mahdollisesti myöskin myöskin kokemaan sen että että koronan koronan toinen aalto voi olla todellisuutta mutta toki toivomme että että olemme selviytyneet nyt koronasta lopullisesti arvoisa puhemies tämä ammattikoulutuksen ammattikoulutuksen näyttöjä koskeva lakiesitys on erittäin hyvä ja kannatettava niin koulutuksen järjestäjien kuin opiskelijoiden ja niin kuin tässä keskustelussa on kuultu myöskin työelämän näkökulmasta on huomionarvoista myös se että kaikki yhdeksäntoista lausuntopalautetta antanutta tahoa kannattivat tätä esitystä esitys on kaikin tavoin kannatettava ja tarpeellinen ja on hienoa että hallitus tällä tavalla tuo joustavuutta myöskin ammattikoulutuksen näyttöjen toteuttamiseen mutta olen täysin samaa mieltä siitä minkä edustaja mäkisalo ropponen toi esille että on huomioitava se että opiskelijat kaipaavat myöskin näitä näitä perinteisiä tapoja osoittaa näyttöjä ja että työelämässä todellisissa todellisissa olosuhteissa osoitettu näyttö on on monelle se kaikkein paras tapa se toteuttaa tässä sivistysvaliokunta aivan oikein mietinnössään toteaa että että näitä joustomahdollisuuksia käytetään vain silloin kun se on epidemiaan liittyvien syiden vuoksi välttämätöntä kiitos sivistysvaliokunnalle hyvästä huolellisesta eri näkökulmat hyvin huomioon ottavasta mietinnöstä ja hallitukselle tästä hyvästä kannatettavasta esityksestä

arvoisa rouva puhemies tuossa jo edellisessä keskustelussa hallitusta kiiteltiin hyvästä esityksestä ja haluan vielä yhtyä niihin kiitoksiin jotka koskevat korkeakoulujen aloituspaikkojen määrän lisäämistä se on nyt tässä tilanteessa järkevää myös tämä nyt keskustelun kohteena oleva esitys ammatillisen näyttötutkinnon joustavoittamisesta on opiskelijoiden oikeusturvan kannalta erittäin hyvä edellä on jo käytetty monta hyvää puheenvuoroa ja valiokunnan puheenjohtaja risikko tämän hyvin esitteli en mene siihen sen syvemmin mutta tosiaan tämä että osaamisen osoittaminen aidoissa työtehtävissä on keskeinen ammatillisen koulutuksen laatutekijä ja se että valiokunta korostaa että esitettyjä joustomahdollisuuksia käytetään vain silloin kun se on koronavirusepidemiaan liittyvien syiden vuoksi välttämätöntä ovat tietenkin tärkeitä tätä ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä tietysti itsekin kyllä soisin nyt pohdittavan hyvin vakavasti sitten kun tehdään syksyllä merkittäviä linjauksia siitä millä tavalla tätä suomen uudelleenrakennusta tehdään hallitus on pitänyt yhtenä keskeisenä toimenpiteenä oppivelvollisuuden pidentämistä ja tässä kyllä on todella vakava pohdinnan paikka siitä auttaako nuoria syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä se että heidän on pakko mennä oppilaitokseen oppimaan ja yhdeksi vuodeksi tuskin sinne täysi ikäisiä ihmisiä enää koulunpenkille pakolla määrätään vai pitäisikö sinne ammatilliseen koulutukseen löytää enemmän sitä työelämälähtöistä dynamiikkaa vähän siihen malliin kuin vaikkapa saksassa käytännössä nähdään miten tällainen voisipa melkein sanoa ikiaikainen mestari kisälli mallinen oppiminen todella auttaa siihen että juuri ne nuoret jotka eivät sitä koulunpenkkiä niin mielellään kuluttaisi ja joille lukeminen ei välttämättä ole se tapa oppia saisivat niitä polkuja kiinni yhteiskuntaan tämmöistä mestari kisälli mallista ajattelua kyllä kannustan hallitusta hakemaan uudistuksensa lähtökohdaksi mikäli tässä aiotaan hallituksen esittämällä tavalla syksyllä lähteä etenemään mutta kaiken kaikkiaan miettisin sitä voidaanko ne nyt tähän uudistukseen suunnatut rahat käyttää vaikuttavammin jo siellä koulupolun alkupäässä panostamalla siihen että meillä on tulevaisuudessakin maailman paras peruskoulu suomessa kaikki oppilaat saavat hyvät valmiudet ja korkean motivaation edetä opinpolkua eteenpäin ja silloin motivoituneet opiskelijat kyllä hakeutuvat sellaisiin

arvoisa puhemies tällä hallituksen esityksellä muutetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiä ammattitaidon ja osaamisen osoittamisen eli näyttöjen toteuttamistavoista pääsäännön mukaan näytöt tulee toteuttaa tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa koronavirusepidemian aikana näyttöjen toteuttaminen ja prosesseissa on kuitenkin erityisesti joillakin koulutusaloilla ollut vaikeaa tai mahdotonta jos työpaikat ovat suljettuja tai niillä on suuri tartuntariski näyttöjen ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi siten että näytöt voitaisiin aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita lisäksi väljennettäisiin mahdollisuutta tarvittaessa täydentää näytössä osoitettua osaamista muulla osaamisen arvioinnilla esityksen tavoitteena on mahdollistaa opintojen edistyminen ja tutkinnon osien ja tutkinnon suorittaminen koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa valiokunta kannattaa tätä asiantuntijakuulemisissa on esitetty toiveita ehdotettujen muutosten seurannasta ja mahdollisesta vakinaistamisesta mitkä ovat hyviä valiokunta on ottanut tähän kantaa ja pitää tärkeänä sitä että lainmuutoksen vaikutuksia koskien sekä näyttöjen toteuttamistapoja että osaamisen arviointia seurataan tiivisti ja sen yhteydessä kerätään kattavasti tietoa joka käsittää opiskelijoiden oppilaitosten ja työelämän näkökulmat seurannalla saadun tiedon perusteella voidaan arvioida tarvetta valmistella lainsäädännöllisiä muutoksia nyt väliaikaisiksi tarkoitettujen muutosten vakinaistamiseksi ja tällaisia varmasti tulee digitalisaatio on yksi minkä hyödyntäminen varmasti tulee tulevaisuudessa näkymään entistä tehokkaammin opiskelussa ja sitä kautta myöskin työelämässä vaikka koronapandemia ja virus ovat huono asia kokonaisuutena on tietysti hyvä nähdä myöskin minkälaisia muutoksia näissä tapahtuu ja ja käyttää hyödyksi

hyvä asia mikä varmasti on lyönyt läpi nyt todellinen digiloikka monessa taloudessa ja

korona ajan koulutuspoliittisessa keskustelussa jalkoihin mutta tänään sitten näitten lainsäädäntöjen osalta ollaan oli sitten panostuksia tosiaan tämä lakimuutos on tärkeä ammatillisen koulutuksen opintojen osalta jotka tänä keväänä ovat olleet kovin haasteellisia erityisesti työharjoittelun ja ja ammattitaidon osaamisen näyttöjen suhteen jotka ovat äärimmäisen tärkeä osa koulutusta ja edellytys myös valmistumiseen on äärimmäisen tärkeää että asiaan reagoidaan nyt ja mahdollistetaan opintojen ja tutkintojen edistyminen myös koronavirusepidemian aikana sekä tuetaan opiskelijoitten valmistumista ammatillinen koulutus muutenkin on on ollut aikamoisessa murroksessa reformin jälkeen jota tämä hallitus nyt on sitten muokkaamassa on hirmu tärkeää että viedään eteenpäin hallituksen ammatilliselle koulutukselle

kaksituhattakaksikymmentäkaksi

isoja panoksia jo tälle vuodelle kahdeksankymmentä miljoonaa euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen mikä ajettiin reformin myötä myötä aika minimiin kaikkiaan hallitusohjelmahan sisältää pitkälti yli kaksisataa miljoonaa euroa ammatilliseen koulutukseen lisää rahaa jolla tuetaan oppimisen edellytyksiä opiskelijoitten hyvinvointia ja toimintaympäristön muutokseen muutokseen reagointia työvoiman tarpeen mukaan koulutuksessa lisäksi on tärkeää että hallituksen jatkuvan oppimisen oppimisen uudistusta kiritetään nyt on hyväksytty yli yhdeksänkymmentä koulutus ja työllisyyshanketta joilla tuetaan muuttuvaa työelämää sekä osaavan työvoiman saatavuutta tulevaisuudessa nämä rahoitukset ja nämä panostukset sopivat kyllä loistavasti poikkeuksellisiin olosuhteisiin ja mahdollistavat ammatillisen koulutuksen sekä itsensä kehittämisen erityisesti nyt sitten poikkeusolojen aikana tähän pykälään liittyen lisätalousarviossahan lisättiin kolmekymmentä miljoonaa euroa lisää rahaa koronavirustilanteen johdosta tarvittaviin tukitoimiin opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn sekä valmistumassa olevien opiskelijoiden mahdollisuuteen näyttöjen tekemiseen poikkeusolosuhteissa jotka ovat olleet tänäänhän tässä pykälässähän sitten sitä näyttöjen poikkeusmahdollisuutta jatketaan heinäkuun loppuun kahdennellekymmenennelleensimmäiselle vähälle huomiolle on jäänyt myös lisätalousarvion

koulutuksen lisääminen ja käynnistäminen

tämäkin lakiesitys on erittäin kannatettava ja siinähän me pohdimme hyvinkin paljon juuri näyttöjen antamista tilanteessa jossa niitä ei voi todellisessa työyhteisössä antaa ja se osoittaisi sen osaamisen joka sitten taas tuottaisi sen varmistuksen työnantajalle että tämä henkilö on suorittanut kaikki tehtävät ja myöskin niin että hänen ammattitaitonsa laatu on varmistettu totean kuitenkin sen näin ammatillisen koulutuksen opettajana ja olen ollut silloin aikoinansa ensimmäisiä näyttötutkintoja valmistelemassa opetushallituksessa että ihan kaikkea osaamista ei pysty näyttämään koulun olosuhteissa kyllähän tässä on koko ajan tietysti tarkennettu sitä ja tarkoitettu että mahdollisimman autenttisissa tilanteissahan pitää ne näytöt tehdä että jos ei voi mennä ihan todellisiin työyhteisöihin niin ainakin sitten mahdollisimman mahdollisimman simuloituihin mutta esimerkiksi hoitotyössä on paljon sellaisia sellaisia tilanteita joissa valitettavasti ei voi muuta kuin sen oikean potilaan asiakkaan kanssa näyttää sitä osaamistaan mutta tämähän on tarkoitettukin hyvin hyvin poikkeustilanteisiin ja ja minä luotan aivan niin kuin täällä on opettajia kehuttu myös ammatillisen koulutuksen opettajiin siinä että he kyllä osaavat arvioida sen että he eivät

tämä ei ole mikään yksinkertainen asia sitten myöskin tiedän että tämä on aiheuttanut hyvin paljon murhetta myöskin opiskelijoille siitä valmistuuko vai ei esimerkiksi terveydenhuollossa on käynyt sillä tavalla että vaikka opiskelija on on ollut viime metreillä opiskelussa niin niin onkin evätty sinne työpaikalle meno ja se on ollut erittäin harmittavaa meidän opettajat ovat tietysti tehneet kaikkensa että nämä opiskelijat valmistuisivat mutta aina se ei

sovelletaan kun siellä on monia soveltajia on se järjestävä taho koulutuksessa on toteuttava taho ja sitten on vielä valvoja kiitos

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kolmetoista

arvoisa rouva puhemies tämä lakiesitys ei ole näitä korona ajan lakeja vaan paremminkin perustuu yhteiseurooppalaiseen sääntelyyn siitä miten kuluttajansuojaviranomaiset voivat tehdä yhteistyötä ja ja jotta yhteistyötä voidaan tehdä niin eri maiden kuluttajansuojaviranomaisilla täytyy tietysti olla käytössään vähintään se yhteneväinen minimityökalupakki miten kuluttajaa suojataan suojataan palaamme näihin korona ajan toimenpiteisiin tarkemmin varmasti tuossa seuraavassa mietinnössä joka sitten koskee konkreettisemmin tätä suomalaista kuluttajansuojalakia mutta olisin toki arvoisa puhemies ehkä toivonut hallitukselta nyt sitten tässä koronatilanteessa nopeampaa reagointia ja miksei tämä nyt sitten jää tästä kriisin jälkeen hautumaan että miten asiaa tulisi tulevaisuutta varten korjata kun suomalaiseen ikääntyvään väestöön kohdistuu enenevässä määrin erilaisia huijausyrityksiä ja suoranaisia petoksia niin näihin pitäisi kyllä kuluttajaviranomaisella ja viranomaisilla ylipäätään olla enemmän työkaluja puuttua tietenkin erittäin valitettavana pidän tätä kun nyt tässä on iäkästä väestöä jouduttu suojaamaan erityistoimenpitein kehotuksin yli seitsemänkymmentä vuotiaitten osalta pysytellä tällaisissa karanteeninomaisissa olosuhteissa niin tilanne on varmasti ollut monin tavoin hämmentävä ja pelottavakin kun monet kunnat ja kaupungit ovat esimerkiksi erittäin asiallisesti organisoineet apua ja tukea sinne karanteeninomaisiin olosuhteisiin vaikkapa soittojen muodossa on kysytty kuulumisia ja on kysytty tarvitaanko vaikka asiointiapua ja niin edelleen niin huijarit ovat valitettavasti sitten lähteneet tähän samaan mukaan esittäytyneet toimivansa esimerkiksi viranomaisen nimissä pyrkineet tulemaan koteihin ja sieltä on sitten anastettu tai muuten on huijattu iäkkäitä ihmisiä pidän tätä erittäin paheksuttavana toimintana ja sitä mietin olisiko tähän tilanteeseen pitänyt säätää vaikkapa kovempaa rikosoikeudellista vastuuta niille jotka tällaista pandemiatilannetta ja tätä iäkkään väestön erityisen haavoittuvaa asemaa tässä tilanteessa pyrkivät tällä tavoin petoksellisesti hyväksikäyttämään se on erittäin paheksuttavaa ja mielestäni tässä nyt lainvalmistelijoiden tuolla ministeriöissä ja meidän lainsäätäjinä täällä eduskunnassa tulisi olla

toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies hallitusohjelmasta on sanottu että se pitää nyt koronan myötä nakata romukoppaan on aivan totta että tätä ohjelmaa joudutaan tarkastelemaan kun tilanne on muuttunut mutta otan nyt tässä esille yhden hyvän asian meidän siellä nimittäin todetaan kuluttaja ja pikaluotoista että näiden sääntelyä ensinnäkin seurataan mutta myöskin että jos sääntelyssä havaitaan puutteita niin ryhdytään toimenpiteisiin ja siellä todetaan että vähennetään kuluttajaluottojen houkuttelevuutta jatkamalla aggressiivisen markkinoinnin hillitsemiseen tähtäävää työtä nämä korkeakorkoiset pikaluotot eli pikavipit joita tämä hallituksen esitys koskee ovat olleet jo pitkään ongelma maassamme tuhannet ihmiset ovat joutuneet kierteeseen jossa uusilla vipeillä pyritään maksamaan vanhoja ja on hyvä että näitä luottoja koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu useaan otteeseen kyse on paljolti heikommassa asemassa olevien ihmisten elämän helpottamisesta mielestäni lainsäädännössä lainsäädännössä on edelleen muutostarpeita nyt käsillä oleva esitys koskee tätä koronan aiheuttamaa tilannetta ja on väliaikainen on erittäin hyvä että hallitus nyt tässä tilanteessa haluaa hillitä kuluttajaluottojen korkoa ja markkinointia

hallituksen esityksestä mietinnön laatinut talousvaliokunta toteaa että koronakriisin myötä kulutusluottoja tarjotaan

huomattavasti aiempaa enemmän ja nyt tällä lakiesityksellä tämä suoramarkkinointi kielletään väliaikaisesti talousvaliokunta myös toteaa että luottoja perustellaan kriisistä aiheutuvien tulonmenetysten lomautusten tulovaikutusten ja muiden maksuvaikeuksien hoitamisella

kun niitä ihmisille markkinoidaan on on totta että että koronan aiheuttama talousahdinko on luonut tilan sille että yhä useampi ihminen ihminen miettii sitä ottaisiko tällaisen pikavipin pikavipin ja siksi on hyvä että hallitus pyrkii korjaamaan tilannetta siihen suuntaan että että houkuttelevuus ei olisi niin suuri mietinnössään talousvaliokunta korostaa sosiaalisen luototuksen merkitystä ja tärkeyttä ja toivon että hallitus nyt hallitusohjelman mukaisesti saa tämän sosiaalisen luototuksen käyttöön koko maassa kun kysyin kirjallisessa kysymyksessäni ministeri kiurulta tilannetta niin hän totesi helmikuussa että asia on jo valmisteltu ja että se etenee ja toivon sille hyvää menestystä

arvoisa rouva puhemies olen vahvasti markkinatalouden kannattaja ja mielestäni markkinatalouteen ei koskaan kuulu hädänalaisen ihmisen heikomman aseman käyttäminen hyväksi tässä mielessä on todella tärkeää että kun nyt eletään aivan poikkeuksellista aikaa kansantaloutemme näkökulmasta niin hallitus tässä tuo tällaisia kuluttajansuojakeinoja joilla varmistetaan että luotoista perittävä korko on maltillinen ja asetetaan tilapäinen kymmenen prosentin korkokatto ja arvoisa rouva puhemies en pitäisi sitä pahana vaikka hallitus ottaisi myös olojen normalisoituessa tiukemman linjan vippaamista kohtaan vippaaminen ei kuulu hyvään käytäntöön eikä avoimeen markkinatalouteen jossa aina siellä markkinoilla toimivilla pitäisi olla riittävän hyvä yhteinen lähtökohta arvioida sitä ovatko tehtävät sopimukset molempien osapuolten edun mukaisia kun keskuspankki pyrkii siihen että luottoa olisi kaikkien saatavilla käytännössä negatiivisilla koroilla niin ei voi olla niin että jotkut pystyvät samassa taloudessa sitten huomattavan korkeilla koroilla kiskomaan sellaisilta talouksilta tai henkilöiltä jotka ovat vaikeassa asemassa huomattavan suuria korkotuottoja elikkä tässä mielessä arvoisa rouva puhemies pidän perusteltuna tätä hallituksen esitystä ja talousvaliokunta on tehnyt hyvää työtä mutta mielestäni hallitus voisi kyllä tässä nyt kuulla hädänalaisten suomalaisten ylivelkaantuneitten ihmisten ääntä ja

oli hyvä edustaja auton puheenvuoro tästä asiasta koska olin hivenen hämmentynyt tuosta kokoomuksen vastalauseesta tähän talousvaliokunnassa koska itsekin kyllä ajattelen juuri näin että että nämä pikavippifirmat kyllä ovat pitkälti bisneksensä rakentaneet nimenomaan hädänalaisten ihmisten tilanteesta hyötymiseen ja täällä eduskunnassa on ollut lukuisia erilaisia esityksiä joilla on pyritty suitsimaan näitten firmojen toimintaa minusta tämä hallituksen esitys on hyvä siinä että tässä ollaan nyt tätä korkokattoa madaltamassa ja toivonkin niin kuin täällä taisi olla joku toinenkin kollega joka totesi totesi siitä että tämä on tärkeää että että tämä olisi ehkä jos mahdollista myöskin koronakriisin jälkeen voimassa olevaa lainsäädäntöä perussuomalaisten lausumaehdotuksessa otettiin kantaa ja otettiinko peräti pykälämuutosehdotuksessakin siihen että myöskin kulutustavaroitten oston yhteydessä kaupattavia lainoja

sinällänsä se on ajatuksellisesti minun mielestäni ihan loogista mutta kun olen katsonut joitakin tällaisia ilmoituksia joissa myydään myydään erilaisia hyödykkeitä niin niissä monesti se laina saattaa olla jopa jopa hyvinkin tällaista matalakorkoista koska yritetään tietysti ihmisiä saada ostamaan ennen kaikkea voi olla että niissä ikään kuin se ansaintalogiikka on vähän toisentyyppinen kun taas sitten näille pikavippifirmoille ansaintalogiikka on nimenomaisesti juurikin siinä siinä korossa arvoisa puhemies toivon että tämä esitys tosiaankin saisi olla pontimena ihan sitten pysyvämmälle muutokselle ja ja myöskin pidän tärkeänä asiana tätä sosiaalista luototusta valiokunnan mietinnössä on nostettu esille meillä on todella vähän vielä niitä kuntia joissa tämä sosiaalinen luototus on käytössä ja tämähän koskee just sellaisia henkilöitä joilla sinällänsä on luottotiedot ihan kunnossa tai ei luottotiedot välttämättä kunnossa mutta heidän maksukykynsä on kunnossa siinä mielessä että he pystyvät maksamaan kyllä sitten nämä luottorästinsä mitä heille on kertynyt ja heillä on säännöllisiä tuloja mutta joilla jostakin syystä sitten elämäntilanne on ollut aiemmin sellainen että on tullut esimerkiksi näitä erilaisia pikavippifirmojen lainoja ja niitä on sitten helpompi hoitaa jos ne koottaisiin ja maksettaisiin yhdellä lainalla pois tällaisissa tilanteissa tämä sosiaalinen luototus voisi olla erinomainen apuväline mutta suomessa se on tosiaan aivan liian vähän tällä hetkellä käytössä kaupunkien sosiaalitoimessa